käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat

hanselin toiminta niin ei voi olla kysymättä sitä miten nämä tavoitteet toteutuvat siinä että kuusikymmentäviisi prosenttisesti valtion omistama ja kolmekymmentäviisi prosenttisesti kuntaliiton kautta kuntien omistama yhtiö toimii näissä hankinnoissa niin että kilpailutetaan

tähän on aiheellisesti puuttunut joukko kansanedustajia kristillisdemokraattien edustaja peter östmanin johdolla he ovat kysyneet miten pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet osallistua julkisten hankintojen kilpailutuksiin tässä toteutuvat ja he ovat osoittaneet tuon varsin aiheellisen kysymyksensä omistajaohjausministeri sirpa paaterolle tässähän on kyse siitä että valtionyhtiö hansel oy on yhteiskunnallisesti merkittävä toimija ja myös tärkeä hankintalain toimeenpanija ja ja hankintalain käyttäjä valtio ja kunnat siis omistavat tämän yhtiön yhdessä ja nyt ne ovat tehneet jättisuuren hankinnan ensin siivoustarvikkeista liikkeellä on myös ruokatarvikkeiden erittäin suuri ostokokonaisuus näitä ostoja ei tämä valtion ja kuntien omistama yhtiö ole jaotellut millään tavalla osiin vaan

kuuluu nousiko esimerkiksi valiokunnassa tämä asia esille valiokunnan puheenjohtaja kokoomuksen edustaja vartiainen on täällä täysistunnossa myös paikalla toisaalta haluan osoittaa myös maamme hallitukselle ja omistajaohjausministeri sirpa paaterolle kysymyksen millä tavalla tämäntyyppinen kilpailutus toteuttaa hankintalain henkeä mutta toisaalta myös tämän valtion ja kuntien omistaman yhtiön

että hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja pyrittävä järjestämään niin että myös pk yritykset pystyvät osallistumaan näihin tasapuolisesti toisaalta pitää kysyä myös sitä toteutuvatko tämäntyyppisessä hankinnassa eun hankintadirektiivin tavoitteet joissa myös pk yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutukseen alleviivataan ja tämä hankintadirektiivi muuten sitoo myös suomea eun jäsenmaana nyt tässä jättisuuressa hankinnassa siis odotetaan että kilpailun voittaja pystyy myymään sadalleviidellekymmenelle hankintayksikölle nämä kaikki hankittavat tuotteet ja jos ei pysty niin sitten he eivät pysty osallistumaan tähän näinhän tämä järjestelmä ei voi toimia minun mielestäni hansel tarvitsisi selkeästi vahvempaa kotimaisia pieniä ja edistävää omistajaohjausta pääministeri sanna marinin hallitukselta ja omistajaohjausministeri sirpa paaterolta niin että alleviivattaisiin laatua alleviivattaisiin mahdollisuuksien mukaan myös kotimaisuutta tai esimerkiksi sitä että meillä on suomessa tuotteita joita tehdään kierrätysmateriaalista kierrätys ekologisuus itse kokisin

näissä poikkeuksellisen vastuullisesti tämä iso viidenkymmenen miljoonan kilpailutus siis koskee puhdistus ja desinfiointiaineita siivousvälineitä henkilökohtaisen hygienian aineita roskapusseja ja jätesäkkejä ja jos et pysty näitä kaikkia tarjoamaan niin et tarjoa mitään eihän tässä ole kyllä mitään järkeä jos ajatellaan koko maan elinvoimaisuutta ja sen takia osoitan kysymyksen myös esimerkiksi edustaja hoskoselle kun on totuttu hänen pitävän koko suomen asiaa täällä esillä millä tavalla omistajaohjauksessa nyt hallitus jossa tekin olette mukana toteuttaa tätä koko maan elinvoimaisuutta hankintalain mukaan hankinnat on pyrittävä järjestämään siis siten

kanssa osallistumaan tarjouskilpailuun näin ei hansel tällä hetkellä toimi ja toivoisin että me voisimme tänään saada myös maamme hallitukselta tähän vastauksia mihin toimenpiteisiin ollaan ryhtymässä että näitä jättisuuria kilpailutuksia ei enää tulevaisuudessa nähtäisi ja kun asia on nimenomaan tänään auki niin toivon että tähän voitaisiin kuulla myös vastauksia valiokunnassa käydyn

arvoisa puhemies talousvaliokunta tosiaan kävi hansel asiasta hyvän asiantuntijakuulemisen jossa ehdotettu sääntelyn ajantasaistaminen sai tukea tosin siinä nähtiin myös tiettyjä elementtejä jotka eivät ole täysin ongelmattomia niitä asioita aikaisemmissa puheenvuoroissa jo sivuttiin hanselin tehtävien osalta esimerkiksi asiantuntijapalveluissa on paljon sellaisia kokonaisuuksia joita tarjoavat myös yksityisesti toimivat asianajo ja konsulttitoimistot talousvaliokunta pitikin ongelmallisena että julkishallinnon toimija joka saa lakiin perustuen tietoa markkinoiden toiminnasta harjoittaa varsin samanlaista toimintaa kuin mitä markkinoilla yksityiset elinkeinonharjoittajatkin

kokonaisuuksien laajuudesta tämä huoli on esitetty aivan lähiaikoinakin vaikka kirjallisia kysymyksiä on tehty käsittääkseni jo viime syksynä hankintalaki on kuitenkin tässä asiassa selkeä sen tavoitteeksi on kirjattu että hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina hankinnat on pyrittävä järjestämään siten että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin eu hankinnoista säädetään että mikäli hankintaa ei jaeta osiin siitä on esitettävä perusteet hanselin onkin yhteiskunnallisesti merkittävänä toimijana näytettävä esimerkkiä hankintalain toteuttamisessa arvoisa puhemies on siis tärkeää turvata pk yrittäjien mahdollisuudet osallistua kilpailuihin esimerkiksi jakamalla isot kilpailutukset pienempiin osiin julkisissa hankinnoissakin pitää toimia reiluilla markkinoilla erikokoiset yritykset voivat toimia se turvaa työllisyyttä ja julkisen sektorin edulliset hinnat mikä on tietenkin meidän kaikkien etu

arvoisa

ja niihin niihin nämä lainsäädäntökohdat puuttuvat nyt käsittelyssä oleva lainsäädäntö on juurikin tämän hanselin se toinen vaihe eli tästä hanselista tehdään tällä hetkellä myös viranomainen joka voi kerätä tietoa se jäi vähän viime kaudella meillä tuolla talousvaliokunnassa pöydälle kun siinä oli muutamia selvitettäviä kohtia ja nyt on saatu se päätökseen todellakin tämä oli talousvaliokunnan yksimielinen yksimielinen mietintöesitys mutta tässä on duubioita kuten edellisestä puheenvuorosta on esille tullut nyt tehdään isompaa hankintayksikköä kuinka se sitten toimii tässä kentässä missä juuri viime kaudella eli sen että hankintoja voidaan pilkkoa niissä voidaan katsoa alueellinen työllisyys niissä voidaan katsoa ympäristötekijät niissä voidaan katsoa innovaatiot ja niin edelleen voidaan neuvotella muun muassa hankintarenkaitten kanssa etukäteen esimerkiksi ruokahankinnoista voidaan katsoa onko siellä lähialueilla saatavissa kausituotteita paikallisiin

oppilaitoksiin kouluihin tai hoitolaitoksiin mutta kuinka se nyt toteutuu tämän uuden hankintalain puitteissa sehän yksi ongelma tässä taustalla on että kunnat eivät ole ottaneet käyttöönsä uutta hankintalakia täysimääräisesti eli meidän meidän pitää valistaa kuntia ottakaa se ja sen kaikki mahdollisuudet käyttöön täytyy myöntää että yrittäjäjärjestöilläkin on tällä hetkellä hanke joka neuvoo pienyrittäjiä mutta myös kuntia että päästään tekemään näitä niin sanottuja hankintoja myös lähialueella yksi ongelma tässä varmaan on se että meidän virkamiehet ovat vähän arkoja tekemään päätöksiä koska näistä hankintalain esityksistä on tehty valituksia eivätkä uskalla tehdä uusilla periaatteilla näitä näitä päätöksiä eli meidän pitää myös rohkaista näitä virkamiehiä tekemään uuden hankintalain mukaisia päätöksiä missä on nämä asiat huomioitu ei pelkkä euro vaan myös nämä useat tekijät ja varsinkin innovaatio osio joka viimeisessä hankintalaissa tuli tuli esille tässä hanselin viimeaikaisista hankinnoista on toki myös keskustassa osaltaan oltu huolissaan meidän meidän taloustiimimme teki viime viikolla siitä kanssa kannanoton toivomme että hanselin hankinnat eivät menisi näin isoiksi yksiköiksi isoiksi hankinnoiksi mitä on ja tulisi olla myös se pk sektorin mahdollisuus tulla niihin hankintoihin mukaan tietenkin ymmärretään hankintojen laaja alaisuus ja neuvontakenttäkin mutta kuten tässä tässä talousvaliokunnankin päätöksessä kerrotaan ja ja sanotaan mitä tässä

ottivat eli minkälaiseen markkinaan esimerkiksi hansel tulee tässä neuvontakentässä tämä on vähän ristiriidassa kun neuvotaan ollaan viranomainen ja tehdään hankintoja kuinka me silloin pienten kuntien ja isompienkin kuntien pieniä hankintoja saamme sovitettua talousvaliokunta ottikin kantaa tässä muutamassakin kohtaa että valtioneuvoston tulisi seurata asian etenemistä ja sitä että tulee uuden hankintalain toteutus toteutus käytäntöön kyllä tässä omistajaohjauksella on on tekemistä kaikkenansa uuden hankintalain osalta kyllä kuntien ja valtion pitäisi olla etunenässä viemässä sitä sitä eteenpäin nostan tässä vielä yhden yhden tekijän todellakin kolmekymmentäviisi miljardia on tämä hankintasumma muun muassa julkiset lämmityshankinnat senaatti kiinteistön osalta menevät merkittävän isoihin yksiköihin pienet hake tai lämpöyrittäjät pääse mukaan ainoa mahdollisuus on tehdä konsortioita joissa ollaan mukana ja varmaan näissä muissakin hankinnoissa tehdään konsortioita mutta pääsevätkö niihin konsortioihin sitten pienet pienet yritykset mukaan näen että vahvasti ruuan mutta myös muiden julkishankintojen osalta lämmönhankinnan tätä asiaa tulee seurata ja toivotaan että hanselista tulee se mitä silloin alun perin tavoiteltiin neuvova organisaatio ja kuntia ja julkisia yhteisöjä auttava organisaatio

arvoisa herra puhemies tosiaan edellisellä vaalikaudella kun tätä lakia uudesta hanselista säädettiin olin talousvaliokunnan jäsen ja silloin nimenomaan kirjasimme mietintöön sen että uuden uuden hanselin pitää puitehankinnoissaan ottaa myös pienet ja keskisuuret yritykset vahvasti mukaan jo silloin oli näitä huolia että tästä voi tulla liian suuria yrityksiä suosiva mutta tämä oli eduskunnan ja talousvaliokunnan tahto ja se vahvasti mietintöön silloin kirjattiinkin nyt niin kuin tässä edellä kollegat ovat tuoneet puheenvuoroissaan

esille on ilmennyt että hansel ei ole toiminut sillä tavalla kuin mikä eduskunnan tahto on ollut tämä on todellakin ikävä ikävä tosiasia ja nyt jotenkin vaikuttaa siltä että tässä annettiin uudelle hansel yhtiölle tietynlainen tehtävä mutta nyt kuitenkin ikään kuin häntä heiluttaa koiraa eikä lainsäätäjän tahtoa ole noudatettu erityisesti tämä elintarvikehankinta meni päinvastoin kuin mitä silloin talousvaliokunnassa

että hankinnasta muodostetaan puitejärjestely johon valitaan yksi toimittaja kokoluokka on kolmesataaneljäkymmentä miljoonaa euroa eli siis meidän elintarvikeketjuamme ajatellen valtava hankinta ja tässä olisi pitänyt ottaa pienet ja keskisuuret yritykset mukaan mutta ei otettu kesko voitti

arvoisa herra puhemies käsiteltävä asia oli meillä jo lokakuussa täällä lähetekeskustelussa mutta moni asia on muuttunut sen jälkeen ja on ehkä syytä palata vielä esillä olevaan esitykseen olemme juuri saaneet talousvaliokunnan mietinnön ja perustuslakivaliokunnan lausunnon ja nyt esillä olevassa esityksessä hansel oyn tehtäviä

hankintasopimusten tekemisessä käytettävää sähköistä järjestelmää asia nykyinen hilma järjestelmä on jo teknisesti vanhentunut ja sen uudistaminen on välttämätöntä mahdollinen kehitystyö tullaan toteuttamaan valtiovarainministeriön ja hanselin sopimalla tavalla samoin esityksen mukaan hansel voisi osallistua julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa tarkoitettuun kansainvälisten yhteishankintojen toteuttamiseen kuten esityksessä huomioidaan pitää miettiä tarkkaan mihinkä tuotteisiin ja palveluihin kansainvälinen yhteistyö soveltuu useiden eurooppalaisten yhteishankintayksiköiden toiminta kohdistuu valtion keskushallintoviranomaisten lisäksi aluehallintoviranomaisiin sekä kuntiin uskon että tämä kohta tulee varmasti meille tuottamaan vielä päänvaivaa tulevaisuudessa talousvaliokunnan huomio missä se pitää kilpailuneutraliteetin kannalta ongelmallisena sitä että julkishallinnon toimija joka saa lakiin perustuen tietoa markkinoiden toiminnasta harjoittaa samanlaista toimintaa kuin mitä markkinoilla yksityiset elinkeinonharjoittajatkin on oikeansuuntainen tämä koskee erityisesti hankinta asiantuntijapalveluita talousvaliokunta pitää tärkeänä että valtioneuvosto seuraa tarkoin hanselin toiminnan vaikutusta asiantuntijapalveluiden markkinoihin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin jos asiantuntijapalveluiden markkina näyttää häiriintyvän talousvaliokunta toteaa myös että yhteishankintayksikön suurin vahvuus hankintojen kokoaminen suuriksi kokonaisuuksiksi on samalla sen heikkous hankintojen kerääminen suuriksi kokonaisuuksiksi on myös omiaan suosimaan suuria palveluntarjoajia uuden hankintalainsäädännön

liittyen puhtaanapidon tarvikkeiden kilpailuttamiseen on yksi tällainen ikävä esimerkki samaan kilpailutukseen on mukaan mahdutettu niin puhdistusaineet jätesäkit siivousliinat saippuat käsipyyhkeet hiustenhoitoaineet kuljetukset luudat ynnä muut

yksistään tämä kilpailutus on viidenkymmenen miljoonan arvoinen ja tämän kokoluokan kilpailutuksiin yrityksiä valitettavasti ei löydy maastamme kuin korkeintaan kaksi tai kolme ja nekin taitavat useasti olla ylikansallisia yrityksiä kyseinen kilpailutus on vielä kesken mutta jo nyt on tullut yli sataneljäkymmentä huomautusta tai valitusta asiasta jos suuruuden ekonomia on hankintojen päätarkoitus ja hinta on ratkaiseva tekijä meiltä katoaa maastamme lukematon määrä työpaikkoja toisekseen koska me olemme halvimmalla saaneet parasta en itse ainakaan tiedä että olisi näin onnistuttu tässä on myöskin todellakin todellakin kysymys työllisyydestä ja työpaikoista jos työpaikat katoavat suomesta ne menevät sitten ylikansallisille firmoille ja yritykset vievät vievät voitot mennessään hankintalaista tiedämme täällä salissa varmasti ihan jokainen että se joka kilpailuttaa voi myös pitkälti lain sallimissa rajoissa määritellä kilpailutuksen useat kilpailutukset voidaan paloitella pienempiin osiin millä varmistetaan laissakin määritelty tasa arvoisuus kilpailutuksessa kaikenkokoisille yrityksille arvoisa herra puhemies me perussuomalaiset haluamme että suomalaiset yritykset ja yhteisöt pärjäävät kilpailutuksissa me perussuomalaiset haluamme että työpaikat ja veromarkat jäävät suomeen ja myös että suomalaiset yrittäjät voittavat kilpailutukset aina kun se vain lakiemme mukaan on on mahdollista julkisten hankintojen rooli on yhteiskunnallisesti merkittävä niillä voidaan edistää niin ekologisia sosiaalisia kuin taloudellisiakin tavoitteita hankintojen kehittäminen edellyttää vakaata tietopohjaa tiedon kerääminen ja ja julkaiseminen edistävät myös julkisen sektorin avoimuutta hansel vakuuttaa mainoskampanjoissaan että kilpailuttaa mahdollisimman hyvillä sopimusehdoilla hinta ja laatutekijät huomioon ottaen en en tiedä sitten onko siinä kotimaisuus mukana millään lailla suomen yrittäjät taas painottaa että hankintalaki ja terve järki sanovat että hankinnoissa tulee aina huomioida myös pk yritysten osallistumismahdollisuudet suomessa yritykset ovat pieniä kuten tiedämme ja tässä salissa toivonkin että kaikki tuemme yrittäjiä ja yrittäjyyttä suomessa arvoisa puhemies

ottaen huomioon edellä kuvattu ja se että nyt käsillä olevalla lainsäädännöllä hanselin toiminta tulee laajenemaan toivon mukaan se sitten myöskin tulee kehittymään toivon että valtioneuvoston tuleekin seurata hanselin toiminnan vaikutuksia erityisen tarkoin ja valmistella nyt ja tarvittaessa myös myöhemmin lainsäädäntöön tarvittavat muutokset

puhemies täällä on jo useassa puheenvuorossa kiinnitetty huomiota hansel oyn epätyydyttäviin kilpailuttamiskäytäntöihin

fuusioitumisen mahdollistanut lainmuutos toteutettiin viime vaalikauden lopulla fuusion tärkein tavoite oli tehostaa julkisen sektorin hankintaosaamista ja parantaa kustannustehokkuutta tämä ei kuitenkaan saa tapahtua heikentämällä pienten ja keskisuurten yritysten asemaa hankintojen toteuttaminen suurissa kokonaisuuksissa heikentää suomalaisten pk yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin on siksi tärkeää kiinnittää erityistä huomiota siihen että hanselin toimintakulttuurissa huomioidaan viime vaalikaudella voimaan tulleen uuden hankintalain tavoite jonka mukaan hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina pk yritysten tasavertaiset osallistumismahdollisuudet on turvattava viimeaikaisissa kilpailutuksissa tämä ei ole toteutunut hansel oyn on korjattava kilpailuttamiskäytäntöjään

arvoisa puhemies aivan niin perussuomalaisten edustaja koponen huomautti niin hän oli yhdessä kahden muun perussuomalaiskollegan kanssa jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen syksyllä hyvä näin vaikka me olemme kuulleet mikä on talousvaliokunnan tahtotila tässä asiassa silti toimitaan ilmeisesti eduskunnan tahtotilaa vastaan nimittäin vuoden alussa on noussut esiin ainakin kaksi esimerkkitapausta jättihankinnoista ja nämä esimerkkitapaukset ovat aiheuttaneet huolta pk yrittäjissä ja myös täällä eduskunnassa ja siksi jätin viime viikolla kahden muun kollegan kanssa kirjallisen kysymyksen samasta aiheesta kuin perussuomalaiset kollegat aivan niin kuin edustaja heinonen totesi omassa

esimerkkiä lain soveltamisessa ja eduskunnan tahdon noudattamisessa tästä on kyse hankintalain tavoitteeksi on säädetty selkeästi hankinnat on pyrittävä järjestämään siten että pk yritykset pääsevät osallistumaan tarjouskilpailuun mutta näitä esimerkkitapauksia mihin on viitattu ei ole jaettu osiin vaan yhden toimittajan odotetaan hoitavan koko hankinta useille useille kymmenille kunnille sekä valtiolle kuulitte aivan oikein siis valtion ja kuntien omistama hankintayksikkö toimii näin eu hankintojen osalta laki selkeästi ohjaa jakamaan jakamaan hankinnat osiin suomen yrittäjien kokemuksen mukaan yhteishankintayksiköiden käyttö on johtanut hyvin usein siihen että hankinnat toteutuvat niin suurina kokonaisuuksina että pääasiallista tavoitetta tavoitetta eli kilpailua syntyy lähinnä suurempien toimijoiden kesken

arvoisa herra puhemies ensinnäkin tästä yrittäjänäkökulmasta ovat muun muassa edustajat sankelo östman ja heinonen käyttäneet erinomaiset puheenvuorot tämä yrittäjänäkökulma on syytä pitää aina mukana hankinnoista hieman laajemmin toinen näkökulma joka koskee valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomusta

virasto on keskittynyt tässä kertomuksessaan erityisesti cleantech hankintoihin ja on pakko todeta että paljon on parantamisen varaa senkin osalta viime hallituskaudellahan meillä oli kunnianhimoiset tavoitteet cleantechin osalta mutta ne eivät tämän kertomuksen mukaan ole valitettavasti aivan toteutuneet ja kehittämisenvaraa on paljon on sanottu aivan oikein täällä miljardia euroa ovat julkiset hankinnat kokonaisuudessaan ja kunnat kattavat siitä kaksi kolmasosaa miksi nämä cleantech hankinnat eivät sitten oikein tahdo vetää kuntien puolella niin siellä on muun muassa semmoisia aivan perusteisiin meneviä ongelmia kuten se että ei ole yhtenäisiä kriteereitä ei tiedetä mikä on kestävää hankintaa ja mikä on ympäristöystävällistä hankintaa mikä on cleantech hankintaa jos määritelmiä ei ole tehty tilastointi ja kehittäminen on erittäin hankalaa tarvitaan ihan selvästi valtion ohjausta pelkät periaatepäätökset sinänsä eivät auta asiaa koska ne eivät sido kuntia se todetaan myös tässä tässä yksi asia vielä meillä on tällainenkin toimielin kuin keino eli kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus ja

ja vahva tahto asiantuntijoitten kuulemisten perusteella tarkastusvaliokunnassa on että

tässä hallituksen esityksessä joka on talousvaliokunnasta yksimielisenä tullut on sinällänsä kannatettavaa tämä sähköisten järjestelmien uusiminen ja ja sen kiirehtiminen mutta niin kuin moni kollega olisin puuttunut tähän eduskunnan tahtotilan toteuttamiseen tällä hetkellä tuossa hanselin toiminnassa viime kaudellahan eduskunnassa hankintalaki oli uudistuksen kohteena se siihen julkisten hankintojen direktiivin uudistukseen ja näissä molemmissahan nimenomaisesti lähdettiin juuri siitä että haluttiin tuoda nämä kriteerit esille esimerkiksi sosiaaliset kriteerit hankinnoissa mahdollistaa ja ehkä kaikkein se suurin ja tärkein uudistus oli niin sanottu kokonaisedullisuus elikkä se että halvin hinta ei suinkaan ole se millä tavalla näitä hankintoja tulee tehdä kokonaisuudessaan eduskunnassa haluttiin tuoda esille

voidaan huomioida paikalliset toimijat voidaan huomioida pk sektori voidaan huomioida esimerkiksi maataloudessa lähituotanto niin kuin täällä taisi joku oliko edustaja koskela todeta tästä kotimaisuudesta niin kotimaisuutta ei voi sillä tavalla ilmaisten laittaa kriteeriksi mutta esimerkiksi voidaan vaikkapa ruokahankinnoissa todeta tietty toimitusaika kun perunoitten tulee sieltä maatilalta lähtien olla siellä koulun kattilassa ja silloinhan se on aivan selvää että puolalainen peruna ei ei enää kilpaile silloin kun nämä toimitusajat laitetaan tarpeeksi tiukiksi niin edustaja kiuru auttaa ja toteaa että hiilijalanjälki se on juuri näin että me kriteereitten laittamisen osaamisella tekemään niin sanotusti kotimaisuutta edistäviä ja lähituotantoa edistäviä kriteerejä ja niitä hankintoja edistävää toimintaa näihin tarjouspyyntöihin vielä elikkä niin kuin eduskunnan tahtotila viime kaudella oli näitten tarjouspyyntöjen koko tulee huomioida ja tulee myöskin pilkkoa mutta sen verran kyllä nyt annan muistutusta täällä edellisen kauden hallituspuolueille keskustalle ja kokoomukselle että viime kaudella talousvaliokunnassa olin varajäsenenä ja nimenomaisesti siellä

mutta jostain syystä silloiset hallituspuolueet eivät näitä halunneet laskea ja ne olivat vielä sellaisia että direktiivi olisi ne mahdollistanut mutta me suomessa laitoimme muutamia hankintarajoja korkeammaksi tämähän tarkoittaa silloin sitä että pk yritykset tippuvat näissä hankinnoissa

arvoisa puhemies itse olin talousvaliokunnan jäsenenä asiaa käsittelemässä ja kuten täällä on useasti todettu mietintö oli yksimielinen pääasiassahan tässä oli

sähköisestä järjestelmästä mutta toki otimme kantaa myöskin hanselin toimintaan noin yleisesti ottaen kuten edustaja pirttilahti aiemmin totesi kysehän on todella suurista määristä kolmekymmentäviisi miljardia vuositasolla on iso raha mille tahansa organisaatiolle käyttää hankintoihin

kuntapäättäjä ja varmasti todennut että erityisesti kuntatasolla suurin yksittäinen kysymys ja huolenaihe yrityksillä on se se miten pieniksi hankinnoiksi nämä suuret hankinnat pilkottaisiin jotta ne voisivat siihen osallistua mutta arvoisa puhemies nostaisin vielä esiin yhden kohdan ja se on asiantuntijapalvelut nimittäin ne ovat sellaisia että vastaavia palveluitahan tarjoavat myös yksityiset asianajo ja konsulttitoimistot ja hanselilla on nyt tässä erilainen toiminta asema kuin yksityisillä toimijoilla sitä kautta että se saa markkinoiden toiminnasta tietoa mitä muut eivät saa ja tällä on vaikutuksensa tietysti kilpailuneutraliteettiin ja ja ei pelkästään positiivisella tavalla sillä sehän voi käyttää tätä tietoa hyväkseen hinnoittelussa joko niin että hinnoittelee tuotteet ja palvelut niin että ne ne vastaavat suoraan kustannuksia jolloin sitten kate voidaan ehkä jättää laittamatta samalla tavalla kuin yksityisessä yrityksessä tai sitten hinnoitella se niin että kate joka siitä sitten jää voidaan käyttää hanselin muihin toimintoihin niiden muiden toimintojen tukemiseen ja sekään ei vastaa kilpailuneutraliteetin tilannetta tämä on omiaan aiheuttamaan markkinahäiriön erityisesti juuri tästä asiantuntijapalveluiden näkökulmasta laitoimme tähän mietintöön lauseen jossa todetaan että tätä toimintaa seurataan tarkoin ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin mikäli näitä markkinahäiriöitä erityisesti asiantuntijapalveluissa esiintyy

puhemies kuten on mainittu monta kertaa julkisissa hankinnoissa liikkuu ainakin kolmekymmentäviisi miljardia euroa verorahoja tälle miljardien markkinalle on eri puolilla suomea toimivien pk yritysten päästävä tekemään kauppaa on siis erittäin tärkeää että kotimaiset pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät kilpailemaan julkisista hankinnoista ja tekemään kauppaa julkisen sektorin kanssa maakunnissa ja alueilla toimivilla yrityksillä on oltava mahdollisuus tarjota tavaroita ja palveluita kunnille ja valtiolle hanselin tekemissä ostoissa parhaiten tämä onnistuu kun hankinnat jaetaan osiin silloin pienelläkin yrityksellä on mahdollisuus ja kapasiteettia tarjota tavaroita ja palveluita julkiselle sektorille hansel on valtion ja kuntien omistama yhtiö joka on erittäin suuri hankkija tämän vuoksi sen on myös näytettävä erityistä esimerkkiä siinä että pienet yritykset pääsevät tekemään kauppaa julkisen sektorin kanssa esimerkiksi pienten yritysten pitää voida jättää osatarjous hanselin toteuttamiin hankintoihin kunnat ja maakunnat hyötyvät siitä että hankkija eli tässä tapauksessa hansel huomioi pk yritykset usein yritykset työllistävät alueen ihmisiä ja pääsevät kasvamaan kun ne saavat kaupan julkisen sektorin kanssa tämä vahvistaa kuntien taloutta ja elinvoimaa on hyvä että talousvaliokunta edellyttää hallitusta seuraamaan hanselin toiminnan vaikutuksia tarkoin talousvaliokunta toteaa oikein että hankintojen kerääminen suuriksi kokonaisuuksiksi on myös omiaan suosimaan suuria palveluntarjoajia keskeisintä on että nämä nyt esillä olleet mammuttihankinnat jaettaisiin jatkossa osiin esimerkiksi tuoteryhmittäin ja alueellisesti arvoisa herra puhemies hankintalain tavoitteeksi on selkeästi kirjoitettu että pk yritysten on päästävä kilpailemaan tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa laki myös ohjaa laittamaan isot eun kynnysarvot ylittävät hankinnat osiin lakia ja eduskunnan tahtoa on noudatettava kaikissa valtion on omistajana ohjattava hanselia niin että hansel huomioi pk yritykset kaikissa hankinnoissaan hanselin on toteutettava hankintansa niin että se ei sulje pois pieniä ja keskisuuria yrityksiä eri puolilla maata kiitos

arvoisa herra puhemies ensin haluan kiittää edustaja heinosta ystävällisistä sanoista ja kannustavasta puheenvuorosta tämän keskustelun alkuvaiheessa nyt käsittelyssä oleva talousvaliokunnan mietintö

tekee ajankohtaiseksi tämä suuri viimeinen kilpailutus joka oli mittaluokassaan valtava melkein voi sanoa että kun hansel on tätä tarjouspyyntöä tehnyt niin varmasti jokainen hanselin asiantuntija tiesi että tähän eivät pienet yritykset lähde mukaan ja tämähän on ihan selkeästi hankintalain vastaisesti toimittu tarkoituksenmukaisella tavalla pitää tarjoukset pyytää ja tässä on ollut vain yksi tarkoitus saada yksi toimija valituksi ja kaikki muut markkinoilta pois tällaisina aikoina minun järkeeni ei millään mahdu miksi

julkisia julkisia valtion ja kuntien hankintoja tekevä yhtiö toimii näin yksisilmäisesti tätä on äärimmäisen vaikea ymmärtää tämähän lyö samalla korville ruokaturvallisuutta esimerkiksi kun hankintoja tehdään niin missä varmistetaan hankittavien raaka aineiden laatu ja se mistä ne tulevat sellaista seurantajärjestelmää jossa kaikki pystyttäisiin tarkistamaan ei ole millaista tavaraa tarjousten mukana liikkuu sitä ei tiedä kukaan ja toinen asia mikä ihmetyttää kun elämme tällaista leviävien tautien aikaa minkä takia valtion ja kuntien hankintayhtiö toimii tällä tavalla tämähän halvauttaa paikallisten toimijoiden kyvyn tuottaa tiettyjä tuotteita koska kukaan ei varmasti niitä tuotteita toimita kun tietää että markkinoille ei enää pääse ja kun tarjouspyynnöt menevät tällä tavalla elikkä korostan arvoisa puhemies että tarjouspyynnössähän tämä peli ratkaistaan millä keinoin tarjouspyyntö tehdään tarjouspyyntö voidaan hanselinkin toimesta tehdä sillä keinoin että paikalliset pienet yritykset ovat mukana mutta se voidaan tehdä myös sillä tavalla että yksikään ei pääse mukaan ja tässä asiassa toimittiin viimeksi mainitulla tavalla

paikallinen kirjakauppa toimitti kirjat kouluihin kun kävin lukiota ja niin sanottua yhteiskoulun oppikoulua niin kuin silloin sanottiin elikkä nykyistä yläastetta ja sitten lukiota kirjakauppias toimitti kirjat suoraan jokainen oppilas sai omat valmiina pakettina ja se oli siinä sitten kun tämä kilpailutettiin niin tämmöinen iso hanselin

mikä se organisaatio silloin olikaan kilpailuttama yhtiö toimitti tämän samaisen kirjapaketin muistan sen perjantai illan kun olin illalla lenkillä vettä satoi syysiltana ihan mahdottomasti mutta paikallinen kuljetusfirma toimitti sen ison kontin suoraan rekan nosturilla keskelle koulun pihamaata vesisateeseen minä juoksin välittömästi vahtimestarin luokse jotta saatiin traktori paikalle ja etukuormaajalla siirrettyä tämä kyseinen kirjataakka katon alle että se ei viikonlopun

voi sanoa että tässä on oikein konkreettinen esimerkki siitä miten kilpailutuksen ei pidä toimia ja miten asiakasta tässä tapauksessa kuntalaista kohdellaan toivon arvoisa puhemies että eduskunta reagoi tähän jollakin tavalla ainakin seuraavia lainsäädäntöjä tehdessä mietinnöt pitää kirjoittaa aivan aukottomasti sillä tavalla että tällaiseen menettelyyn ei

kilpailuttamisen tekeminen oikein urakoiden ja tarjouspyyntöjen pilkkominen pieniin osiin vaikka maakunnallisesti tai peräti kunnallisesti olisi se oikea keino tämä samainen ilmiöhän näkyy kahdella muullakin alueella ihan kirkkaan selkeänä arvoisa puhemies sallii kaksi rinnastusta toinen on se että kun tieurakoita kilpailutetaan esimerkiksi alemmalla tieverkolla niin siellä yksi iso yhtiö ottaa sen kilpailutuksen haltuunsa tekemällä tarjouksen kun tarjouspyyntö on tehty niin että pienet eivät pysty tarjoamaan sen jälkeen kyseinen yhtiö pistää suurin piirtein kymmenen prosenttia siitä tarjoussummasta taseeseensa rahaa ja yhdeksälläkymmenellä prosentilla hoidetaan teitä ja taso on sitten mitä sattuu aivan käsittämätöntä toimintaa aikana jolloin pitäisi kaikki pystyä hoitamaan paikallisesti olen tehnyt monta kertaa esityksiä siitä miten asia tulisi hoitaa mutta ei se mene valtion toimijalle millään lailla jakeluun sama koskee montaa muutakin kilpailutusta mitä valtio tekee en lähde kaikkia luettelemaan

joka on onnistunut toiminnallaan tekemään sen että maaseutukunnissa valtiotoimija maksaa jopa kolminkertaista vuokraa verrattuna siihen mikä paikallinen kunnan vuokrataso on onkohan siinä kilpailutus mennyt ihan oikein tai onkohan valtion toiminta mennyt veronmaksajan kannalta oikein

se

on

arvoisa herra puhemies olen hieman syyllinen tässä asiassa en kuunnellut tarkkaan tätä keskustelua olen kuntaliiton hallituksen jäsen ja kuntaliiton hallituksen työvaliokunnan jäsen ja se kuntaliiton hallituksen työvaliokunta on kuntaliitto holding oyn hallitus ja kuntaliitto holding oyn yksi osa oli oli hankinnat oy kuntaliitossa ilmeni että tuo kl hankinnat oy on varsin pieni ja melko heikko toimija näillä markkinoilla ja siksi lähdettiin etsimään sille vaihtoehtoista mallia ja eteen tuli se että yhdistyminen valtion yksin omistaman ja hallitseman hansel oyn kanssa on vaihtoehto jolla saadaan julkiselle sektorille vahva hankintayhtiö joka sitten hoitaa sekä valtion että kuntien hankintoja kunnillehan on vapaaehtoista olla asiakkaana tässä niin aikaisemmassa kuin nykyisessäkin mutta monet kunnat ovat antaneet hankintansa tämän yhtiön hoidettavaksi kun tuota yhdistymistä hanselin ja kl hankintojen yhdistymistä harkittiin niin silloin meillä oli vahvasti keskustelussa se että on vaara että valtion hanselin kun se on paljon isompi ja vahvempi vanha hankintapolitiikka kattaa jatkossa myös kuntapuolen hankinnat eli kuntahankinnat jäävät sinne ikään kuin pienempään rooliin ja ja nämä perinteiset valtion hankintaperiaatteet lyövät yli ja nyt olemme havainneet että valitettavasti näin kävi siihen kyllä varauduttiin myös yhdistymissopimuksessa ja uuden hanselin hallituksessa on myös kolme jäsentä valtion puolelta ja kaksi kuntaliiton esittämää jäsentä ja he valvovat tietysti siellä kuntien etuja sitä että yhtiö ottaa huomioon kunnat on aika lailla erilaista hankkia valtiolle jolla on vain harvoja suuria yksiköitä ikään ikään kuin hanselin asiakkaana kuin joita on valtavan paljon ja näiden politiikkojen yhteensovittaminen ei ei todellakaan ollut ihan helppoa ja näin siitä sitten on tullut eteen se tilanne mikä täällä keskustelussa on ilmennyt että että hankinnat on mitoitettu aivan kohtuuttoman suuriksi ja silloin on käynyt niin niin kuin täällä esimerkiksi edustajat koskela ja koponen ja myös lunden erinomaisesti toivat esille että pk yritykset pienet yritykset paikalliset toimijat ovat jääneet kokonaan nuolemaan näppejään tämä ei ole missään tapauksessa hyväksyttävä tilanne kun tästä tuli tietoa tässä jokin aika sitten niin kuntaliiton hallituksessa puutuimme siihen välittömästi ja ja sieltä annettiin kuntaliiton edustajille hanselin hallituksessa toimintaohje ja odotan että valtion puolelta myös omistajaohjauksesta vastaava ministeri toimii valtion osalta omistajaohjauksessa samalla tavalla eli selkeät rajat sille miten toimitaan ja ennen kaikkea että toimitaan lain ja eduskunnan

osoittaman tahdon mukaisesti tästä on poikettu lähden siitä että nyt tilanne on korjaantumassa mutta todellakin arvoisa ministeri jos nyt kuulee tämän tai yleensä on tätä keskustelua seuraamassa jotenkin niin niin tämä asia on otettava vakavasti yrittäjät ovat oikealla asialla me olemme oikealla asialla edustaja satonen kertoi tämän monopoli tai oligarkki

nyt taisi mennä sanat sekaisin ja ne ovat vakavia asioita ja kansantaloudellisesti todella merkittäviä asioita minä uskon että viesti menee eteenpäin ja omalta osaltani ainakin kuntaliitossa tuon sen vielä uudelleen esille että siellä siellä asiaa seurataan ja siihen myös puututaan ettei näin pääse käymään toisaalta tiedämme sen paineen toiselta suunnalta että kuntatalous on äärettömän suurissa vaikeuksissa kunnatkin mielellään etsivät säästöjä kaikkialta ja yksi on tietysti hankintojen osalta mutta onko tämä menettely järkevä pitkäjänteinen ja

paikallista elinvoimaisuutta vahvistava mitä nyt on tapahtunut niin näin näin ei varmaankaan ole ja siksi muutosta tarkennusta tarvitaan

arvoisa puhemies tässä on käyty nyt hyvää hyvää keskustelua kaiken kaikkiaan hankinnoista ja nyt tietysti laajennettu aika paljon noitten käsitteillä olevien kahden pykälän ulkopuolelle tätä keskustelua mutta ihan aiheellisesti minusta kumminkin edellisellä kaudella uudistettu hankintalaki mahdollistaa aika paljon myös asioita jos asioita oikein oikein halutaan kilpailuttaa ja ja tukea paikallisia toimijoita pilkkomalla hankintoja meillä on ongelma se että meillä tehdään liian pitkiä hankintasopimuksia ja liian isoja hankintarenkaita kasataan tähän syyllistyvät kunnat ja maakunnat ja ja samoin tietysti näissä vielä isommissa hankintarenkaissa edustaja hoskonen aika hyvin kuvasi esimerkiksi kunnossapitosopimuksia mitä tehdään tuolla kuntien ja maakuntien osalta käytännössähän niihin eivät pysty sitten pk yrittäjät osallistumaan ollenkaan parhaimmillaan se urakoitsija yksittäinen iso toimija joka voittaa sen kilpailun ottaa

siivun päältä pois ja sitten aliurakoitsijat

toimijat sen hankinnan sisällä omalta osaltaan etsivät ja siellä sitten vedetään sitä narua tiukille ymmärrän että niin kuin julkisen talouden ja kuntien näkökulmasta nämä hankintamenettelyt ovat sinänsä aivan paikallaan mutta kaiken

ja se on minusta nyt se ykköshuolenaihe jos meillä maakunnan ja ja alueen toimijat järjestään jäävät sitten näissä hankintakilpailuissa kakkoseksi tai eivät pysty tarjoamaan niin se on se on tässä keskustelussa minusta se pääpointti ja isoin aihe kyllä me tietysti pikkusen saamme peiliin katsoa itsekin

nykyään ennenhän oli hankintalautakunnat ja muut ja nythän käsitellään pelkästään jossain kaupunginhallituksessa sitten valituksia tai miten se missäkin kunnassa ja maakunnassa on järjestetty nämä hankinnat on tavallaan ulkoistettu demokratian ulkopuolelle onko se hyvä tai huono asia niin siitä voi olla montakin mieltä ohjaamisen näkökulmasta hyvää keskustelua ja ja olen vähän samaa mieltä kuin heinonen vai kukahan sanoi että kyllä tämä hankintalaki ehkä olisi jossain vaiheessa syytä syytä tuoda näine ongelmineen vielä uudelleen uudelleen tänne saliin

vielä äskeisen puheenvuoroni lisäksi haluan korostaa huoltovarmuuden merkitystä tällaisena aikana

nyt on tehnyt perusteluita en kyllä jaksa millään ymmärtää vaikka laissa on aivan selvästi sanottu kuten edustaja kiviranta omassa puheenvuorossaan nosti hyvin esille tämä tarkoituksenmukaisuusperiaate joka lakiin on kirjattu ja lain perusteluihin niin katsokaapa kun maailma menee kriisejä kohti sillehän me emme näköjään nyt mahda mitään toivon mukaan sieltä nyt ei mitään vakavampaa tule mutta tällaiset keskitetyt keskitetyt toimijat kun joutuvat vaikeuksiin niin silloin koko maa on vaikeuksissa ja sitten kun on kuitenkin sopimus tehty niin sitä pitää noudattaa ja pitääkö niitä sitten ruveta jollakin kriisilainsäädännöllä tai jollakin muulla lainsäädännöllä purkamaan kun sopimusoikeuttahan kun sopimus on tehty on kunnioitettava ja toimituksia ei tule mutta paikalliset pystyisivät sen toimituksen vaikka elintarvikkeissa toimittamaan kevyesti ei olisi mitään suomessa kuitenkin esimerkiksi maataloutta harjoitetaan vielä ympäri maata ja toimitukset kyllä pystytään järjestämään mutta tämä vain näiden järjettömien järjestelyjen jälkeen ei ole mahdollista eli tämän huoltovarmuuden kannalta tätä asiaa pitää kyllä eduskunnan erittäin vakavasti harkita vielä ja mahdollisimman äkkiä uudestaan toinen on sitten tämä ilmastopolitiikka kun täälläkin noita tavaroita ajelutetaan ympäri maailmaa tuodaan mistä sattuu niin aivan varmasti ilmastopolitiikan kannalta ei ole yhtäkään perustelua miksi tämä olisi hyvä järjestelmä tässä ei ole minkään näköistä järkeä tässä hommassa

ratkaisu on olemassa se on halvempi mutta sitä ei saa tehdä ja sitten kun menet jonnekin valtion virkamiehen luokse sinulle lyödään paperi eteen että tämä toimii tämä homma kun iskunvaimentimen remontinkin itse jouduin autooni minua harmittanut mutta kyllä se vain piti tehdä mutta jos siihenkin asiaan on ratkaisu olemassa ja se on halvempi niin miksei sitä saa suomen valtio tehdä no kun on tämä keskitetty hallintojärjestelmä että kaikki päätetään täällä ja järkeä ei ole maakunnissa mitään muka edustaja edustaja kankaanniemi on aivan oikeassa brysselissäkään ei viisaus asu se asuu sitten kun tiukka paikka tulee paikallisissa ihmisissä missä se on aina asunut ja asuu edelleen edustaja heinonen toki tietää kaikki asiat paremmin kuin minä mutta minä olen iloinen että minulla on noin lähellä hyvä viisas neuvonantaja häneen voi aina turvautua jos jotain ei tiedä saanko jatkaa teillä on oma puheenvuoro sitten kun aika on joka tapauksessa toivon että eduskunta ottaa tämän asian vakavasti olkoon kysymyksessä sitten huoltovarmuus ilmastopolitiikka tai että tässä maassa pystyvät ihmiset järkevää politiikkaa harjoittamaan tämä mitä nyt käsittelemme on sen irvikuva
arvoisa puheenjohtaja kiitos kollegoille hyvistä nostoista ja puheenvuoroista tähän liittyen itse hallituksen esitykseen liittyen talousvaliokunnan mietinnöstä käyvät minun nähdäkseni hyvin ilmi tähän esitykseen liittyvät tietyt huolet on tietysti syytä seurata että lain henki sen toimeenpanossa säilyy ja kuten moni muukin on tuonut esille on tärkeää että meillä on aitoa kilpailua ja on ihan ensiarvoisen tärkeää että pk yritykset voivat julkisiin hankintoihin täysipainoisesti osallistua ja heillä on siinä menestymisen edellytykset noin yleisesti on hienoa että tämä aihe herättää täällä näin paljon keskustelua julkiset hankinnat ovat merkittävää ja tärkeää vallankäyttöä toisaalta hyvin tehtynä ne tuottavat taloudellista tehokkuutta kustannussäästöä meidän julkiselle sektorille se on hyvä arvo sinänsä toisaalta laajemman kokonaisedun ajamisen esimerkiksi elinkeinorakenteen kehittämisen osalta tai ympäristönsuojelun ilmastotavoitteiden tai huoltovarmuuden edistämisen kannalta näiden tasapainoilustahan tässä tässä lopulta on usein kyse kun julkisia hankintoja tehdään ja sen takia on ensiarvoisen tärkeää tosiaan että tässä on toisaalta lainsäädäntö kunnossa toisaalta käytännöt mitä tulee sitten tässä esiin nostettuihin yksityiskohtiin päästöpuolesta niin edustaja hoskoselle totean että pääsääntöisesti hyödykkeiden tuottaminen aiheuttaa enemmän päästöjä kuin niiden kuljettaminen ja siksi on ensiarvoisen tärkeää miettiä mitä miten ja kuinka paljon kulutetaan

edustaja koponen toi esille kirjallisen kysymyksen joka osoitettiin jo eroamaan joutuneelle antti rinteen hallitukselle ja silloin omistajaohjausministeri sirpa paatero oli oli siihen vastannut ja se koski näitä hanselin kilpailutuksia kyllä tuo vastaus oli kertakaikkisen ihmeellinen annetaan vastaus jossa sanotaan että kaikki on hyvin nyt kun on kuunnellut täällä hallituspuolueidenkin edustajia lähes reunavasemmalta aina tänne vasemmistokeskustaan asti niin niin kaikki ovat päivitelleet miten hansel voi tällä tavalla toimia tuntuu että kilpailutuksessa mennään nyt joka kerta vain sieltä mistä on helpoin mennä siihen muuten tässä julkisessa keskustelussa tuntuu hanselkin koko ajan vetoavan erilaisiin resursseihin ja sen sen vaikeuksiin ja unohtaa sen että voisi ottaa myös muita asioita esille vaikkapa tässä siivouskysymyksessä tuotteiden laadun ekologisuuden paikallisuuden suomalaisuuden sellaisia arvoja voidaan monilla eri kriteereillä nostaa näihin kilpailutuksiin jos halutaan ja nyt tehdään viidenkymmenen miljoonan jättikilpailutus ja kyllä edustaja hoskonen te olette keskustana tämän ison kilpailutuksen pönkänä

ottaa esimerkiksi päästöt kuljetusten aiheuttamat päästöt esille ja huolehtia siitä että olisi myös vaikkapa lähiruokaa tarjolla näissä itse vielä ennen tämän hallituksen alkua uskoin että keskusta on vahvasti tukemassa sitä että turvataan lähiruokaa paikallista tuotantoa paikallista toimintaa nyt täytyy kysyä arvoisa puhemies kuka tätä hanselin toimintaa sitten kannattaa kannattaako sitä kukaan muu kuin

tämän osalta vastaava ministeri vai kannattaako sitä loppupelissä myös keskusta teoissa mutta ei täällä salissa puheissa kysymys kuuluu edustaja hoskonen miksi keskusta on tämän omistajaohjauksen nyt kuitannut ja antaa toteutua tämän ison viidenkymmenen miljoonan kilpailutuksen näihin pesuaineisiin ja ja papereihin ja näihin ja vielä monin kerroin isomman ruokakilpailutuksen teillä olisi hallituksessa mahdollisuus tähän puuttua sanoa omistajaohjaukselle että näin ei käy tai sitten lähteä pois tästä vasemmistohallituksesta

arvoisa puhemies tulee väkisin mieleen muuan radio ohjelma jossa muuan viisas ihminen sanoi aina tulen antamaan tämän ohjelman aikana niitä neuvoja joita ilman te ette tule pärjäämään edustaja heinosen puheessa oli vähän samaa sävyä kiitän siitä huolimatta häntä hänen hyvistä neuvoistaan mutta mitä tulee tähän kilpailutukseen ja lakien säätämiseen niin kuten edustaja kiviranta omassa puheenvuorossaan sanoi hankintalaissa sanotaan nimenomaan että kilpailutukset tulee järjestää tarkoituksenmukaisesti se on totta vieköön omistajaohjauksen asia sitten valvoa sitä ja minä en sillä ministerinpaikalla ole istunut niin että viaton minä siihen asiaan olen viestini olen kyllä sanonut että tällaista keskittävää järjestelmää en ikinä hyväksy ja olkoon se tämä päivä tai tuleva päivä tai joku muu päivä niin edelleenkään en hyväksy koska tässä äsken mainitut tavoitteet ilmastopolitiikka

ihmisten turvallisuus miten saadaan tavarat toimitettua huoltovarmuus mikä taitaa laissakin olla mainittuna toteutettua mitä tulee edustaja harjanteen mainitsemaan asiaan että ei kuljetus paljoa tuo tämä on sitä kummallista ajattelumallia jota varsinkin edustaja harjanne on on aika usein tuonut esille että kyllä sitä tavaraa voidaan muualta maailmasta kuljettaa mutta kotimaista ei voi käyttää tämä näkyy energiapolitiikassa parhaiten että puun ja turpeen seosta ei voida käyttää mutta vaihtoehtona aina on se ulkomainen kivihiili maakaasu ja joku muu tällaista ajattelua minä en jaksa millään ymmärtää että se muka palvelisi suomea me olemme semmoiseen aikaan menossa jolloin kansallisilla omilla raaka ainevaroilla pärjääminen on valtava rikkaus kansakunnalle mutta tässä talossa tehdään valtavasti töitä että rikkauksia ei saisi käyttää ajammeko me sitten vorkutasta venäjältä kivihiiltä taikka otammeko maakaasua tai otammeko ulkomaisia elintarvikkeita

kilpailutuksen takia suomeen on tehty päätöksiä jonkun raaka aineen käytön lopettamisesta mutta kannattaa miettiä sitä mikä on realismia kun on kun on kova pakkaspäivä eikä kotimaista energiaa ole saatavilla niin aina ulkomainen vaihtoehto aina muuta vaihtoehtoa meillä ei ole toivoisin että kun näitä asioita käsitellään niin oltaisiin edes rehellisiä itsellemme että tunnustamme ne reunaehdot millä me pelaamme maailma on tänä päivänä menossa kriisiä kohti sille me emme mahda mitään suomi on on tehnyt kansainvälisessä politiikassa ykssa eussa monessa muussa toimielimessä ansiokasta työtä rauhan turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi koko maailmassa mutta emme yksin siihen pysty vaikuttamaan aivan yhtä lailla kuin emme yksin pysty ratkaisemaan ilmastonmuutoksen ilmastonmuutoksen kohtaloa vaikka moni tuntuu sitä yrittävän oman osamme olemme hoitaneet hyvin ja samalla linjalla jatkamme mutta meillä on kotimaan asioiden hoito

hetki sitten puhuttiin hinnasta niin kyllä valitettavasti näissä kilpailutuksissa se hinta on nyt noussut aika määrääväksi tekijäksi tiedän että monta kertaa me kuntapäättäjät jotka olemme olleet tekemässä näitä päätöksiä olemme valinneet halvimman mukaan ja sitten on käynyt niin kuin on käynyt elikkä on hetken päästä huomattu että toimitukset eivät ole toimineetkaan niin kuin on sovittu tai tai joku siivousurakka ei ole laadultaan täyttänyt niitä kriteerejä mitä mitä siihen on asetettu silloin pitäisi hivenen katsoa pidemmälle ja tullaan tähän aiheeseen mitä haluan nyt muutamalla sanalla me emme hallitse kilpailutusta valitettavasti ja kuitenkin me tiedämme että hankintalaki antaa sen mahdollisuuden että kilpailuttaja hyvin pitkälti määrittelee ne askeleet missä mennään edustaja essayahlle haluan sanoa että totta kai ymmärrän sen että suomalaisia ei saa laittaa toisten maiden edelle tästä ei ollut kysymys vaan nimenomaan sillä kilpailutuksella voimme sen määritellä tehdä jakaa paloihin tai tietyillä edellytyksillä

tähän hanseliin vielä sen verran että tuntuu että siellä tosiaan tämä hinta on ollut se määräävin tekijä ja halvin voittaa ja ja se iso volyymi mitä siellä haetaan ja kuten tuossa aikaisemminkin tuli kysyttyä niin koska koska tosiaan olemme saaneet halvimmalla parasta kyllä meillä pitäisi olla rohkeutta ja taitoja tässäkin salissa niin että me voisimme todellakin tehdä sellaisia lakeja

olemme pystyneet tähän mennessä tekemään pienet asiat täällä niin nyt tehdään isoja suuria kokonaisuuksia ja jossain muualla päätetään kyllä tässä todellakin nyt huonot ajat koittavat jollei sitten tehdä uusia muutoksia tähän nyt esitettäväänkin siksi tuossa omassa puheenvuorossani laitoinkin siihen loppuun että pitää olla myöhemmin myös lainsäädäntöön tarvittaviin muutoksiin voimavaraa täältä salista nyt tämän keskustelun perusteella mitä tänään on käyty huomaan että suuri enemmistö on sen takana että tämä on meille huolestuttava asia tällaisenaan jos se näin sitten nuijitaan

arvoisa puhemies talousvaliokunnan ihmisenä olen myöskin tutustunut tähän hanseliin ja hanseliin liittyvään lainsäädäntöön ja haluaisin lukea hanselin papereista muutaman asian jotka vastaavat hyvin moneen tänään esitettyyn kysymykseen hanselin tarkoitus on palvella koko julkista sektoria se mahdollistaa entistä ammattimaisemmat ja tehokkaammat julkiset hankinnat näin paitsi säästetään ja saadaan parempia tuotteita ja voidaan myös käyttää hankintoja esimerkiksi päästöjen vähentämiseen ja työntekijöiden oikeuksien edistämiseen riskimaissa tämä on yksi perustelu vastuullisiin hankintoihin panostamalla edistetään vastuullisten kotimaisten yritysten menestystä kilpailussa no miten tämä voidaan tehdä tässä papereissa lukee ymmärrämme yritysten huolen siitä että uudistuksessa niiden mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin muuttuvat muutoksen tarkoitus on kuitenkin taata yrityksille paremmat mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin kun esimerkiksi kunnilla on nyt siis mahdollista hyödyntää hanselin ammattilaisia kilpailutuksissa myös hanselilla on mahdollista kilpailutukset aina osiin joko tuotekohtaisesti tai alueellisesti palvellen erilaisia alueita tällä saadaan mahdollisimman laajat pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuudet taattua sitten vielä ja kuntaliitolla on on käynnissä hankinta suomi toimenpideohjelma jossa tavoitteena on lisätä julkisten hankintojen vaikuttavuutta siinä yhteydessä pyritään edistämään myös markkinoiden toimintaa ja kilpailutusten toteutusta jolloin myös pienten ja

näkökulmaa huomioidaan siis tässä jälkimmäisessä mainitussa hankkeessa suomen yrittäjät ja monia yrityksiä on mukana eli tässä edunvalvontaa tehdään ja ja nämä kilpailutukseen liittyvät kysymykset on hanselissa huomioitu ja todennäköisesti säätövaraa on ja sitä tullaan tekemään joten ehkä tämmöinen hanselin puolesta puhuminen olisi tässä kohtaa tärkeää ja
ajankohtaista arvoisa puhemies niin kuin tuossa aiemmin totesin niin nämä hankinnan ongelmathan meillä kaikilla ovat tiedossa mutta ehkä tässä nyt sitten vähän liian mustaa kuvaa kuvaa hanselin hanselin roolista on rakennettu ja sillä edustaja al taeen puheenvuoro oli hyvä luen täällä nyt sitten tästä paljon puhuttaneesta puhtaanapidon tarvikkeitten kilpailutuksesta käytännössä kaikki kilpailuun osallistuneet ovat suomalaisia pk yrityksiä lähinnä tähän

salissa keskusteltuun mustaan hanselin rooli on myös minusta se kehittäjän rooli ja ja tavallaan työnantajan rooli on rooli on tärkein tämä on kuntien ja sitten kuntayhtymien ja ja maakuntien asia millä tavalla tavalla ja lähtevätkö ne sitten tähän yhtiöön mukaan siellähän tällä hetkellä on yritin löytää sitä omistajapohjaa kaiken kaikkiaan prosentit ovat tiedossa mutta keitä kaikkia siellä tällä hetkellä on en löytänyt

arvoisa puhemies nyt en kyllä enää yhtään ole ihmeissäni siitä että tämä hankintalakihomma on mennyt näin mönkään jos äsken edustaja al taee luki paperista mitä hienoja korulauseita on tehty mikä on suunnitelma ja kuitenkin tässä salissa on aivan selkeästi tullut selville se että hanselhan ei ole toiminut niin kuin se on kirjoitettu sinne paperiin miten niitten pitäisi toimia en nyt käsitä miten hanselin viimeaikaisia touhuja voi kukaan puolustella sillä että kerrotaan mitkä

kyllä minä ymmärrän se on monessa muussakin asiassa että tuijotetaan siihen mitä kirjoitetaan paperille meillähän suunnitelma on jopa puolittaa meidän liikenteen päästöt kymmenessä vuodessa ja me voimme kirjoittaa jotain sinne mutta aivan eri asia on se mitä me teemme ja miten me saamme sen asian maaliin nyt hansel on kyllä tehnyt komean korukirjelmän niin kuin kaikki muutkin tekevät aina ihan oli asia mikä tahansa mutta jos ei tehdä sitä asiaa niin kuin ollaan tavallansa itselle itse kehuttu tehtävän niin sitähän me tässä kritisoimme ja pakkohan tähän on puuttua koska muutenhan tämä menee ihan kuralle koska näitä esimerkkejä on ihan tolkuttomia määriä

edustaja hoskonen puhui tuossa aikaisemmin tienhoidosta ja me maksamme siinä noin kymmenen prosentin ylimääräistä kustannusta koko ajan sen takia varmaan hoskonen tietää tilanteen mutta voin vielä tarkentaa että kun iso kilpailutus tehdään jollain tietyllä alueella vaikka aurauksesta ynnä muuta niin se iso toimija kuka voittaa sen ottaa kymmenen prosentin siivun ja sen

edes tarjota sinne se on täysin järjetön asia että se pienyrittäjä ei pääse edes tarjoamaan kuka sitten kuitenkin tekee sen en viitsi nimeltä mainita mainita niitä firmoja mitkä ne

ne pienille ja maksuehdot ovat oikeasti välillä kahta kolmea kuukautta elikkä

kaikki tämmöiset ennen kuin ne saavat ensimmäisen kerran laittaa edes laskua niistä varmasti oikeasti ne tekisivät kunnalle tai valtiolle ne hommat suoraan halvemmalla

se huoli perustuu sille että että jos todella meinataan säästää yhteiskunnan varoja niin se tehdään myöskin oikein ja tämä on jaettu huoli uskon että hanselissa toteutetaan lakia niin kuin pitää ja jos ei niin siitä on aina seuraamukset tässä kohtaa myöskin paljon säätövaraa on ja opittavaa on ja siksi koen että tämä keskustelu tässä salissa on ollut varmasti hyvä viesti sinne hanselin suuntaan ja myöskin ohjausministerin suuntaan ja tältä pohjalta on hyvä jatkaa ja ja pyrkiä korulauseissa oikein kaikkien meidän suomalaisten

arvoisa puhemies nostan esiin saman asian kuin viime keväänä kun käsiteltiin edellisen vuoden kertomusta puoluerahoituksen valvonnasta tässä nostetaan nämä avustusehdot ja puoluelaki ja miten ne pitäisi kytkeä entisestään entistä tiiviimmin toisiinsa esimerkiksi juuri se miten avustuksia siirretään osakeyhtiöille ja mikä merkitys niillä on sitten vastaavasti yritystukien ja arvonlisäverotuksen näkökulmasta täällä todetaan myöskin että tulkinnanvaraisissa tilanteissa on suositeltavaa että avustuksiin osakeyhtiöille ja säätiöille ei käytettäisi valtionavustusta vaan puolueen muuta rahoitusta meillä siis on tilanteita että puolueet toimivat eri tavalla ja siellä saattaa silloin jäädä myöskin peittoon se mistä raha on tullut ja mihin se on käytetty eli osa puolueista käyttää osakeyhtiöitä järjestää puolueiden seminaareja tai muita tilaisuuksia toisilla tätä pyöritetään täysin puolueiden kautta myöskin tässä vielä todetaan se että tarkastusviraston näkemyksen mukaan valtionavustuspäätöksen terminologiaa tulee selkiyttää jotta avustuksen käyttäminen ja osoittaminen edelleen ymmärretään yksiselitteisesti ja jotta valtionavustustilitykset olisivat vertailukelpoisia eli meillä on siellä käytännössä ja ilmoitusvelvollisuudessa parannettavaa minä itse uskon että kyse on siitä että ei välttämättä aina edes tiedetä ja ja ehkä nähdä sitä minkälainen sen ilmoituksen pitäisi olla eli pitää parantaa koska kyllähän ennen kaikkea tällä avoimuudella parannetaan ihmisten luottamusta osaltaan demokratiaan ja päätöksentekoon suomessahan puoluetuki ja tämä koko järjestelmä on siltä osin avoin ja edistyksellinen verrattuna moneen muuhun valtioon että meillä tiedetään pääsääntöisesti mistä rahat tulevat ja kuinka ne käytetään

silloin myöskin tämä demokratianäkökulma korostuu kun voidaan jäljittää mistä nämä rahat ovat tulleet ja mihin ne on käytetty harppauksia tässä lainsäädännössä on otettu mutta paljon on myöskin edelleenkin tehtävää nyt tuli hyvä uutinen muutama viikko sitten oikeusministeriöstä että on nimitetty parlamentaarinen työryhmä jonka tarkoituksena on selvittää vaalilain puoluelain ja vaalirahoituslain sekä tarvittaessa muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeet ja sitä kautta tehdä tarpeelliset muutosehdotukset toivottavasti sieltä löytyy nyt sellaisia ratkaisuja näihinkin kysymyksiin joita tässä kertomuksessa nostetaan esiin haluan vielä tähän loppuun arvoisa puhemies korostaa myöskin niin

suhteessa vaalirahoituslakiin ja niiden yhteyksiä tulen tänään jättämään lakialoitteen siitä että ehdokkaan vaalirahoituksesta annettua lakia muutettaisiin sillä sillä tavalla että ulkomaista tukea vaalikampanjaan ei enää voisi ottaa vastaan yksityishenkilöltä tämähän on noussut esiin myös tässä talossa ja itse koen että vaalirahoituksen läpinäkyvyys on keskeinen elementti mahdollisuudessa arvioida kansanedustajien riippumattomuutta ja ennen kaikkea tämä riippumattomuus näinä aikoina korostuu suhteessa ulkovaltoihin esimerkiksi euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on nostanut esille ulkomailta tapahtuvaa toisten maiden vaaleihin vaikuttamista ulkomaisista lähteistä saatu rahoitus vaaleissa on läpinäkyvyyden toteutumisen kannalta vakava kysymys ja ulkomaisen yksityishenkilöiltä saadun rahoituksen alkuperän selvittäminen on eli toivon että myöskin tämä lakialoite saa asiallisen käsittelyn ja oikeusministeriön työryhmä myös ottaa kantaa siihen voitaisiinko lakia tältä osin

arvoisa puhemies

edustaja ovaska on varmaan asian päällä vähän samoista lähtökohdista kuin minäkin meillä on yhteistä historiaa tuolta puoluetoiminnan puoluetoiminnan parista ensinnäkin on hyvä huomata että valtion rahoittaman toiminnan avoimuus on ihan oleellinen kokonaisuus puoluerahoituksessa ja siinä mielessä tämän kertomuksen käsitteleminen täällä on erittäin tärkeää viime aikoina on kuitenkin käyty keskustelua siitä että puoluetoiminta ylipäänsä on alkanut painottumaan enempi kohti mediatoimistoja tulemaan siitä poliittisesta roolista ulos mutta kyllä se kohta painottuu vielä enempi taloushallinnon osaamiseen tässä kertomuksessa nostetaan esiin muun muassa ajantasailmoitukset ja niiden jättöajankohdat tai niitten jättöajankohtien puutteet en tahdo uskoa että yhdelläkään puolueella kysymys olisi pahantahtoisuudesta halua niitä ilmoitella vaan ei ole kerta kaikkiaan resursseja hoitaa hoitaa asiaa eli suuri huoli on myöskin näitten pienpuolueiden osalta joilla niitä resursseja on vielä vähemmän kuin meillä eduskuntapuolueilla myöskin nämä sopimukset puolueiden ja niiden kautta valtion tukea saavien osalta ovat kyllä sellainen asia johonka tulisi kiinnittää huomiota on omituinen tilanne että puolueet piirijärjestöt ja yhdistykset jotka ovat kuitenkin stabiileja toimijoita vuodesta toiseen tekevät vuosittain erilliset sopimukset piiri ja paikallisyhdistykset toimivat hyvin pitkälle kuitenkin harrastepohjalta ja siellä vaihtuu henkilöitä vuosittain ja muuta olisi hyvä miettiä sitä voisiko puolue kattaa kokonaisuudessaan puoluepiirit ja yhdistykset ja olla selkeästi sen valtiontuen saajan saajan roolissa julkiset ilmoitukset tietenkin tulee tehdä niin kuin aina ennenkin mutta tulisi vakavasti pohtia minkälaisia muutoksia puoluelakiin tarvitaan juurikin sitä mitä edustaja ovaskakin nosti esille näistä avustuspäätöksissä olevista ristiriidoista niitten ehdoissa olevista ristiriidoista verrattuna puoluelakiin tämmöiset tulkinnanvaraisuudet eivät vahvista sitä läpinäkyvyyttä mitä tässä nyt haetaan on tulkinnanvaraista se voidaanko puoluelain mukaan antaa tukea yhdistyksille tai avustuspäätöksen mukaisesti säätiöille ja muille

herra puheenjohtaja täytyy kiittää edellisiä kollegoita jotka pitivät loistavat puheenvuorot ja herättivät myös mielenkiinnon noihin hevosen kuluihin niihin pitää ehdottomasti perehtyä puoluetuki kokonaisuudessaan on tietysti osa tätä meidän kansanvaltaa ja demokratiaa ja siinä mielessä edustaja ovaskan punnittu puheenvuoro jossa erityisesti avoimuuteen laitettiin huomiota oli tervetullut kansanvalta on on niin vahva kuin millaisena me sitä täällä pystymme ylläpitämään ja toisaalta niin avoin kuin millaisena kansanvallan toteuttajat sitä pitävät ja minusta se avoimuus on tässä kaiken a ja o tämä työryhmä joka pohtii nyt vaalilain puoluelain ja vaalirahoituksen kokonaisuutta on tärkeä koska nämä nivoutuvat yhteen hyvin vahvasti ja yhdyn kyllä edustaja ovaskan näkemykseen että meillä tulisi olla resilienssiä myös ulkopuoliseen vaikuttamiseen vieraan valtion vaikuttamiseen tai vaikkapa monikansallisen yhtiön vaikuttamiseen ja tämän vaalivaikuttamisen jonka osana eittämättä myös vaalirahoitus on tulee olla nykyistä paremmin valvottua nykyistä avoimempaa tulisi olla mahdollisuus seurata mistä rahavirrat tulevat paitsi puolueelle myös kansanedustajille ja ja paikallispoliitikoille nimenomaan kysymys on lopulta siitä kuinka kansanvaltaa toteutetaan kuinka sitä valvotaan ja olen kyllä tyytyväinen että täällä todelliset asiantuntijat äsken pitivät loistavat punnitut puheenvuorot ja täytyy sanoa että tuo edustaja ovaskan lakialoite on kyllä niin loistava että sen taidan tässä vielä

esitän tukeni edustaja slunga poutsalon erittäin painokkaalle korostukselle tästä sopimusrumbasta juuri että mitä tehdään puolue suhteessa piirit suhteessa muut järjetöntä että jatkuvasti sitten ikään kuin haitataan sitä perustoimintaa eli lähtökohtana pitää olla avoimuus mutta näen myös että sen jälkeen myös vaivattomuus ja helppous että pystytään vaihtamaan näitä tietoja myöskin tarkastusvirasto saa tiedot pystytään tekemään sähköisiä ilmoituksia ja myöskin seuraamaan niitä ja se mikä on nyt vaalienkin jälkeen noussut esiin millä tavalla saataisiin vielä parannettua sitä että kun meillä on tarkastusvirasto sitten meillä on verottaja ja paljon muita niin millä nämä tiedot kun erilaisia arpajaisia ja muita esimerkiksi vaalien yhteydessä järjestetään saataisiin helposti samoista paikoista ja samalla myöskin tiedotettua eteenpäin koska on paljon eri viranomaisia jotka näitä tarkastelevat että ne ovat avoimia mutta sitten on se sitten ehdokas tai puolue on aikamoisessa solmussa näitten erilaisten selvitysten kanssa sitä kokonaisuutta pitää

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

ensimmäinen allekirjoittaja edustaja kauma

arvoisa puhemies tämän lakialoitteen tarkoituksena on kriminalisoida pakkoavioliitot erillisillä rikoslain pykälillä

lukuun lisättäisiin kaksi uutta kohtaa niistä ensimmäinen kohta tarkoittaisi että jos väkivallalla uhkaamalla toiselta vapauden riistämällä kohtuuttomalla painostuksella tai muulla lainvastaisella käyttäytymisellä pakottaisi toisen solmimaan avioliiton siitä voisi saada vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta vankeutta toisen kohdan mukaan kyse olisi houkuttelemisesta toiseen valtioon avioliittoon pakottamisen tarkoituksessa tästä taas voisi tulla tuomituksi sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi lisäksi avioliittolain yhdeksänteentoista pykälään lisättäisiin uusi momentti jonka mukaan avioliitto voitaisiin tuomita mitättömäksi hakemuksesta tilanteessa jossa on kyse juuri edellä mainitusta avioliittoon pakottamisesta arvoisa puhemies pakkoavioliitolla tarkoitetaan liittoa johon vähintään toinen osapuolista ei ole antanut vapaata ja täyttä suostumustaan liitolla voidaan viitata myös esimerkiksi sellaiseen uskonnolliseen avioliittoon ei ole laadittu suomen lainsäädännön mukaisesti ja jota ei siten tunnusteta suomessa viralliseksi avioliitoksi
avioliittoon pakottaminen on määritelty ihmisoikeusloukkaukseksi useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa kuten ykn naisten oikeuksien sopimuksessa ja istanbulin sopimuksessa suomi ratifioi istanbulin sopimuksen vuonna kaksituhattaviisitoista suomessa avioliittoon pakottaminen voi nykyisen lainsäädännön puitteissa tulla rangaistavaksi ihmiskauppana törkeänä ihmiskauppana tai pakottamisena rangaistavaa on paitsi varsinainen pakottaminen myös luovuttaminen kuljettaminen vastaanottaminen ja majoittaminen pakkoavioliittoon saattamistarkoituksessa arvoisa puhemies nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan ikävä kyllä riitä koska ihmiskauppaa koskeva lainsäädäntömme ei tällä hetkellä kata kaikkia avioliittoon pakottamisen muotoja toinen keskeinen syy on se että pakottaminen avioliittoon on nykytilanteessa asianomistajarikos eli on pakkoavioliiton uhrin vastuulla käynnistää rikosprosessi syytteen nostaminen edellyttää tällöin asianomistajan syytepyyntöä tai esimerkiksi sitä että erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista haavoittuvassa asemassa olevalle pakkoavioliiton uhrille tämä voi olla mahdotonta sillä kynnys ilmoittaa joutuneensa pakkoavioliiton uhriksi on korkea kynnys ilmoittaa nykyisellään pakkoavioliitosta on korkea myös siksi ettei väkivallan uhrien suojelu ylipäätään suomessa toteudu riittävän tehokkaasti mistä suomi on saanut huomautuksia kansainvälisiltä toimielimiltä erityisen huonosti pystytään suojelemaan yhteisöllisen väkivallan kuten uhreja sekä tekijän rankaisemiseksi että uhrien tehokkaammaksi suojelemiseksi rikoslakia tuleekin täsmentää arvoisa puhemies avioliittoon pakottaminen on jo nimenomaisesti kriminalisoitu monessa euroopan maassa norjassa kaksituhattakolme itävallassa kaksituhattakuusi belgiassa kaksituhattaseitsemän tanskassa kaksituhattakahdeksan saksassa kaksituhattayksitoista sveitsissä kaksituhattakolmetoista sekä ruotsissa ja isossa britanniassa kaksituhattaneljätoista kussakin tosin jossain määrin toisistaan poikkeavin lainsäädäntöteknisin ratkaisuin

on havaittu että pakkoavioliiton taustalla saattaa olla esimerkiksi oleskeluluvan saaminen pahimmillaan kyse on ihmiskaupasta pakkoavioliitot näkyvät yhä selvemmin viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen työssä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän puolivuotiskatsauksesta viime vuodelta käy ilmi että ensimmäisellä vuosipuoliskolla pakkoavioliittoon liittyvän ihmiskaupan uhreja oli tavattu kaksitoista tämä on luultavasti vain jäävuoren huippu koska pakkoavioliitto on haasteellinen tunnistaa ihmiskaupan yleiset muodot voivat ilmetä muun rikostutkinnan ohessa mutta pakkoavioliitto ei ilmene poliisille yleensä muuten kuin muiden toimijoiden ilmiantamana myös riittävän näytön saaminen on vaikeaa arvoisa puhemies keväällä kaksituhattayhdeksäntoista eduskunta kumosi avioliittolaista säännöksen jonka mukaan oikeusministeriö on erityisestä syystä voinut myöntää alle kahdeksantoista vuotiaalle luvan avioitua pakkoavioliittojen estämiseen tällä keinolla ei kuitenkaan ole riittävää vaikutusta sillä useissa tapauksissa tytöt viedään saatettavaksi pakkoavioliittoon ulkomaille pakkoavioliitto on sukupuolittunutta väkivaltaa johon liittyy usein uhkaa ja painostusta ja se koskee ennen kaikkea nuoria naisia ja tyttöjä joskin se voi koskea myös poikia ja miehiä alhainen yhteiskunnallinen asema suvun tai yhteisön painostus väkivalta tai sen uhka sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti riippuvainen asema ovat kaikki asioita jotka voivat altistaa henkilön pakkoavioliitolle ja estää avioliitosta irtautumisen

pakkoavioliiton mitätöinnissä mahdollisten lasten etu tulee ottaa erityisesti huomioon esitetyn lain voimaan tultua mitätöintiin tulisi kuitenkin aikaraja mitätöintiä ei voisi viedä oikeuteen kun avioliiton sopimisesta on kulunut enemmän kuin viisi vuotta tähän on otettu mallia norjan lainsäädännöstä arvoisa puhemies suomen perustuslain kahdennenkymmenennentoisen pykälän mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen myös yksityisten toimijoiden välisissä suhteissa avioliittoon pakottaminen itsessään on määritelty ihmisoikeusloukkaukseksi useissa kansainvälisissä sopimuksissa ja se loukkaa useita oikeudellisesti turvattuja oikeushyviä istanbulin sopimuksen kohteena on naisiin kohdistuva väkivalta jonka muodoksi avioliittoon pakottaminen lukeutuu istanbulin sopimuksen viides artikla velvoittaa jäsenvaltioita pidättymään osallistumasta naisiin kohdistuviin väkivallantekoihin sekä varmistamaan että näin tekevät myös niiden puolesta toimivat tahot samassa artiklassa asetetaan valtioille huolellisuusvelvoite turvata oikeuksien toteutuminen myös ei valtiollisten toimijoiden välisissä suhteissa toteuttamalla tarvittavat lainsäädäntö ja muut toimet euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi velvoittaa suomea ryhtymään toimenpiteisiin lainsäädännön selkeyttäminen pakkoavioliittojen kriminalisoinnin osalta viestisi että suomi ei hyväksy avioliittoon pakottamista tämä olisi samalla viesti yhteiskunnan arvoista yhteisöille joissa naisia pakotetaan avioliittoihin euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on päätöslauselmassaan

vuonna kaksituhattakahdeksantoista kehottanut jäsenmaitaan kieltämään pakkoavioliitot istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa valvova elin grevio on puolestaan syyskuussa kaksituhattayhdeksäntoista julkaistussa arviointiraportissaan kehottanut suomen viranomaisia sisällyttämään sovellettaviin säädöksiinsä mahdollisuuden mitätöidä kumota tai purkaa pakottamalla solmittu avioliitto arvoisa puhemies avioliittoon pakottamisen erillisellä kriminalisoinnilla suomen valtio esittäisi yksiselitteisesti että se ei hyväksy avioliittoon pakottamista lisäksi kriminalisointi antaisi pakkoavioliiton uhreille selkeän viestin siitä että hän on rikoksen uhri

arvoisa herra puhemies edustaja kauma on tehnyt erittäin tärkeän lakialoitteen mistä hänelle kiitos olen itsekin tämän lakialoitteen allekirjoittanut esittelypuheenvuorossaan edustaja kauma jo hyvin avasi kattavasti tätä tätä asiaa naisten ja tyttöjen puuttuva itsemääräämisoikeus omasta kehostaan ja kohtalostaan on edelleen yksi maailmamme räikeimpiä epäkohtia ympäri maailmaa kaksitoista miljoonaa tyttöä joutuu naimisiin alaikäisenä kuten jo edustaja kauma totesi aikaisemmin pakkoavioliitot on kriminalisoitu muun muassa pohjoismaista ruotsissa norjassa ja tanskassa ja myös saksa ja iso britannia ovat kieltäneet pakkoavioliitot naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi laadittu istanbulin sopimus velvoittaa suomea toimimaan samoin ja nyt olisi korkea aika todellakin toimia

arvoisa puhemies pakkoavioliitot ovat jotain sellaista mikä ei alkuunkaan kuulu suomeen vuonna kaksituhattakaksikymmentä mielestäni pakkoavioliitoista olisi tehtävä pikaisesti historiaa kaikkialla maailmassa pakkoavioliitto tarkoittaa käytännössä liittoa jossa vähintään toinen osapuoli mukana ilman suostumustaan käytännössä suomessa nykyään tapahtuvissa pakkoavioliitoissa on usein kyse uskonnollisesta avioliitosta joka on solmittu suomen lakien näkökulmasta epävirallisella tavalla eikä sitä täällä tunnusteta viralliseksi avioliitoksi useissa tapauksissa maahanmuuttajataustainen tyttö naitetaan vastoin omaa tahtoaan näitä vääryydellä solmittuja liittoja saatetaan jopa hyödyntää troijan hevosen lailla oleskeluluvan saamiseksi suomesta pakko avioliittoihin liittyy pahimmillaan myös kunniaväkivaltaa ja jopa ihmiskauppaa näin ollen minun on helppo antaa tukeni edustaja kauman aloitteelle jossa esitetään pakkoavioliittojen kriminalisoimista erillisillä rikoslain pykälillä mukaan lukien toiseen valtioon houkutteleminen avioliittoon pakottamisen tarkoituksessa sekä pakkoavioliiton mitätöinnin mahdollistamista hakemuksesta avioliittoon pakottaminen on määritelty ihmisoikeusloukkaukseksi useissa kansainvälisissä sopimuksissa suomen tulisi siis tiukentaa omaa linjaansa tässä hengessä ja tehdä selväksi että täällä ei hyväksytä pakkoavioliittoja avioliittoon pakottaminen on kriminalisoitu monessa euroopan maassa ja ja näin kuuluukin olla suomessakin avioliittoon pakottaminen on rikos mutta avioliittoon pakottamisen kriminalisointi erillisenä rikoksena selkeyttäisi linjaa pakkoavioliiton mitätöinnin mahdollistaminen puolestaan olisi merkittävä edistysaskel uhrien näkökulmasta toivottavasti naisten oikeuksien puolesta paljon puhuva hallitus saa tällä saralla konkreettisia parannuksia aikaan lopuksi arvoisa puhemies pakkoavioliitto on aina väärin erityisen karmeaksi voidaan määritellä tilanne jossa uhri on alaikäinen kiitos

arvoisa puhemies lakialoite pakkoavioliittojen on sinänsä kannatettava koska sillä edistetään tyttöjen ja naisten itsemääräämisoikeutta pakkoavioliittojen kieltämisellä vahvistetaan myös perus ja ihmisoikeuksia ja ehkäistään ihmiskauppaa voin lohduttaa aloitteen tekijöitä sillä tämä asia on myös hallitusohjelmassa hallitusohjelmassa luvataan että pakkoavioliittojen purkaminen tavalla tai toisella mahdollistetaan ja selvitetään myös niiden kriminalisointia ja voin kertoa että tämä työ on jo edennyt oikeusministeriö on jo arvioinut mahdollisuuksia ja keinoja pakkoavioliittojen purkamiseen ja oikeusministeriö ehdottaa että mitätöinnin sijasta avioliittolakiin lisättäisiin uusi säännös pakottamalla solmitun avioliiton kumoamisesta ei siis mitätöinnistä vaan kumoamisesta se iso periaatteellinen ero tässä on se että avioliiton kumoaminen antaisi avioliittoon pakotetulle sekä oikeudellista että taloudellista suojaa paremmin kuin pelkkä avioliiton mitätöinti käytännössä siis pariskunta määrättäisiin eroamaan mutta siten että avioliittoon pakotetulla säilyisi oikeus omaisuuteen myös eron hetkellä kuten sanottu tämä työ on parhaillaan käynnissä ja oikeusministeriö selvittää vielä erikseen pakkoavioliiton rangaistavuutta koskevan sääntelyn täsmentämistä tämä työ on kesken mutta tällä hallituskaudella tämä on luvattu tehdä

arvoisa herra puhemies rikoslaissa ei tällä hetkellä ole erikseen rikosnimikettä pakkoavioliitto mutta teko voi tulla rangaistavaksi ihmiskauppana ihmisarvoa loukkaavissa loukkaavissa olosuhteissa tässä tässä aloitteessa ehdotetaan että rikoslakiin tehdään

pykälälisäys jossa mahdollistetaan pakkoavioliiton mitätöinti tässä edustaja järvinen totesi että hallitusohjelmassa on kirjaus siitä ja minun mielestäni jos asia sillä tavalla etenee pääasia on että etenee olkoon se sitten pakolla solmitun avioliiton kumoamista pääasia on että tämä asia saadaan järjestykseen yksi näkökulma mikä tässä edustaja kauman aloitteessa tulee myös huomioida käsittelyssä on se että tällä hetkellä tämä on asianomistajarikos ja tällaisissa paineistetuissa tilanteissa missä missä alistetussa asemassa oleva ihminen joutuu kamppailemaan ei varmasti lähde asiaansa viemään eteenpäin sen pitäisi olla virallisen syytteen alainen rikos sitten vielä euroopan kriminaalipolitiikan instituutti myös toteaa selvityksessään sen mikä tässä keskustelussakin on tullut osittain ilmi että pakkoavioliitto voi kohdistua tyttöjen lisäksi myös poikiin se huoli kannattaa tietysti pitää myös näkyvillä ongelman laajuudesta kertoo kertoo mtvn eilen ainakin tvn tekstisivuillaan julkaisema uutinen jossa sanotaan että viime vuonna ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään otettiin viisikymmentäkaksi ihmistä jotka on pakotettu avioliittoon määrä on yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna

arvoisa herra puhemies niin kuin tässä jossakin aiemmassa puheenvuorossa tuli jo esiin niin aika tarkkaan vuosi sitten oikeusministerinä antti häkkänen toi hallituksen esityksen tänne eduskuntaan ja silloin eduskunta yksimielisesti poisti suomen lainsäädännöstä alaikäisten avioliitot mahdollistavan poikkeuslupamenettelyn se oli eduskunnalta yksimielinen vahva viesti siitä että alaikäisten avioliitot eivät kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan

tätä taustaa vasten on aivan perusteltua että edustaja kauma tuo tänne tämän lakialoitteensa jolla jolla kriminalisoidaan pakko avioliitot ja samoin mitätöidään mitätöidään ne erillisestä hakemuksesta edustaja järvinen tässä sanoi että olkaa huoleti hallitusohjelmassa on tämä kirjaus se ei poista meidän huoltamme vaan me odotamme ja tällä haluamme myös kirittää oikeusministeri henrikssonia että nämä asiat aidosti tuodaan lainsäädäntöön vaikka meillä on avioliittoon pakottaminen kiellettyä nykylainsäädännössä se ei riitä koska se ei kata kaikkia kaikkia pakottamisen muotoja kuten kuten edustaja pauli kiuru äsken totesi niin onhan se aivan selvää että kun nykytilanteessa tämä asianomistajarikos niin miten ihmisellä joka on uhri joka on haavoittuvassa asemassa olisi voimia lähteä viemään asiaa eteenpäin meidän verrokkimaissa pohjoismaissa lainsäädäntö on jo kunnossa ruotsissa valmistelu on rangaistavaa eli lainsäädäntö on tärkeää oletetaan että ministeri henriksson tuo esityksen mahdollisimman pikaisesti tänne mutta yhtä tärkeää on ennalta ehkäisevä työ työ ja yleensäkin tietoisuuden lisääminen

arvoisa puhemies edustaja kauman lakialoite on mielestäni todella hyvä avioliittoon pakottaminen on meille suomalaisille tullut tutuksi ja kauhistuttavaksi ilmiöksi viime vuosien monikulttuurisuusilmiön myötä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa se ei ole hyväksyttävää ja pidän sen vuoksi tätä lakialoitetta erittäin hyvänä on tässä hieman jälkijunassa moneen muuhun euroopan maahan verrattuna mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan avioliittoon pakottaminen on ihmisarvon vastaista toimintaa eikä meidän pidä sitä sallia lakialoitteessa esitetään avioliittoon pakottamisesta vankeutta vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi ja kriminalisoidaan myös toiseen valtioon houkutteleminen avioliittoon pakottamisen tarkoituksessa tämä on tärkeä viesti suomalaiselta yhteiskunnalta siitä että avioliittoon pakottamista ei suomessa tule sallia edustaja järvinen tässä puhui äsken että tämä on hallitusohjelmassa ja sitä jo käsitelläänkin on erittäin hyvä että se siellä on ja ja toivottavasti tämä kauman lakialoite kirittää sitä käsittelyä sillä tavalla että saamme tämän eduskuntaan mahdollisimman pian

arvoisa puhemies edustaja kauma on tuonut eteemme tärkeän aloitteen jota on kyllä tarkasteltava hyvin huolellisesti muuttuvassa maailmassa kykenemme koko ajan paremmin ja paremmin suojelemaan erityisesti pieniä tyttöjä silti näitä erilaisia rikoksia ja rikkeitä valitettavasti tapahtuu sekä täällä suomessa että maailmalla tällaisilla aloitteilla ja rikoslain muutoksilla voitaisiin tämäntyyppisiä asioita estää toivonkin että että tätä edustaja kauman aloitetta tutkitaankin sitten tarkasti ja ja jos se sellaisena voi mennä läpi sen tuen varmasti täältä saa mutta jos ei niin siitä ne kaikkein oleellisimmat kohdat menisivät sitten rikoslakiin mahdollisimman

arvoisa puheenjohtaja tässä on vähän sama homma kuin edellisessä jutussakin että tuntuu tuntuu uudesta edustajasta vähän hullulta että tällaisen asian kanssa joudutaan vielä painimaan kuitenkin norjakin on esimerkiksi seitsemäntoista vuotta sitten tämän lain jo lyönyt voimaan ettei tällaisia pakkoavioliittoja voida tehdä jopa suhteellisen liberaalina näissä asioissa oleva ruotsikin kuusi vuotta sitten minä ihmettelen sitä että me nyt edelleen väännämme tätä asiaa täällä tietysti nyt tuli hyvin esille se että hallitus ainakin hallituspuolueen edustaja lupasi että tämä tulisi maaliin tämän hallituskauden aikana toivon mukaan siihen pystytään luottamaan ja ja on se kyllä minun mielestäni jo

ole hyväksyttäviä niin kuin edustaja järvinen tuossa jo aikaisemmin toi esille niin tämä asiahan on kirjattu hallitusohjelmaan mahdollistetaan pakkoavioliittojen selvitetään niiden kriminalisointia kiitän edustaja kaumaa että tämä tärkeä aloite tulee tätäkin kautta sitten huomioiduksi pakkoavioliittohan on kyllä haasteellinen tunnistaa tunnistaminen on kuitenkin tärkeintä koska ilman sitä tunnistamista ei ole rikosjuttuakaan ja ei tule ilmi poliisille kuin muiden toimijoiden ilmiantamana myös siksi järjestöjen rooli viranomaisten ja pakkoavioliittojen uhrien välillä on tärkeä tämän halusin arvoisa puhemies tuoda myös tässä lähetekeskustelussa esille

arvoisa puhemies kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita erittäin hyvästä keskustelusta lisäarvosta jonka tuotte tämän lähetekeskustelun mukana siinä kun se viedään valiokuntaan ensinnäkin edustaja pelkonen totesi että maailmalla on jopa kaksitoista miljoonaa tyttöä jotka naitetaan alaikäisenä ja ja kun me saamme tietoa viranomaisilta täällä suomessa että viime vuonna ensimmäisen puolivuotiskauden aikana tietoon tuli vain kaksitoista niin kyllä se kertoo siitä että saamme täällä tietoomme vain jäävuoren huipun varmasti niitä on huomattavasti enemmänkin edustaja laiho totesi että tämä olisi looginen jatko alaikäisten avioliittojen kieltämiselle ja ja juuri näin ajattelen itsekin viime vuonna tehty alaikäisten avioliittojen kieltämisen lainsäädäntö ei kata kaikkia muotoja kuten muun muassa sitä että että alaikäinen viedään ulkomaille ja ja naitetaan siellä pakkoavioliittoon edustaja elomaa totesi että suomen tulee tehdä selväksi että emme hyväksy tätä ja juuri näin ajattelen itsekin yksi iso osa tätä lakialoitetta on se että että tämä on suomen osoittama tahtotila me emme hyväksy tätä ja ja se tulee osoittaa myöskin tiukemmalla lailla edustaja järvinen hallituspuolueen edustajana totesi että että ihmisoikeuksia edistetään myös hallitusohjelmassa ja ja tämä pakkoavioliittojen kieltäminen olisi sinne myöskin kirjattu mutta siten että että siinä ei tulla edistämään mitätöintiä vaan kumoamista koska on katsottu että sillä saataisiin parempi suoja nimenomaan uhrin kannalta itselläni ei ole jyrkkää kantaa siihen tuleeko se tehdä mitätöimällä kumoamalla vai purkamalla sillä grevio joka on istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa elin joka on ottanut kantaa suomen tilanteeseen viime vuonna on on muistuttanut että mikä tahansa näistä kolmesta muodosta on mahdollinen eli siinä täytyy nyt asiantuntijakuulemisten perusteella arvioida mikä niistä takaa parhaiten sen uhrin tilanteen suojan ja myöskin sen että jos siinä avioliitossa on syntynyt lapsia mikä heidän tilanteensa suojaa parhaiten sitten edustaja kiuru totesi myös sen että nykyään kyseessä on asianomistajarikos jolloin erittäin herkässä asemassa olevat uhrit eivät uskalla hakea oikeutta edustaja virolainen totesi siitä että hallitusohjelmakirjaus ei yksinään riitä meille ja oppositiossa oleville puolueille haluamme varmuuden siitä että tämä asia toteutuu ja juuri sen takia tämä lakialoitekin on tehty lisäksi hän korosti sitä että ennalta ehkäisevä työ on tärkeää että pystymme myöskin tekemään sitä työtä että näin ei alun perinkään tapahdu että alaikäisiä pakotettaisiin tai ylipäätään ketään pakotettaisiin naimisiin henkilön kanssa jota hän ei halua kiitän uudelleen kaikkia keskusteluun osallistuneita tuesta sitä tarvitaan tämän laki aloitteen eteenpäin viemisessä

herra puhemies nyt on käsittelyssä lakialoite kansalaisuuslain muuttamiseksi lakialoitteen on tehnyt perussuomalaisten eduskuntaryhmä nykyään suomen passeja jaetaan ulkomaalaisille kuin liukuhihnalta kansalaisuuksien myöntämisessä ennätysvuosi oli kaksituhattaseitsemäntoista jolloin suomen kansalaisuuden sai yhden vuoden aikana yli suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista vuonna kaksituhattakahdeksantoista kansalaisuus myönnettiin yli yhdeksälletuhannelle ulkomaalaiselle suomen kansalaisuuden ei pidä olla maahanmuuttajalle etukäteislahja jolla yritetään kannustaa kotoutumiseen kansalaisuuden pitää olla osoitus jo toteutuneesta ja todistettavasta sopeutumisesta jotta voimme kunnolla vakuuttua maahanmuuttajan lainkuuliaisuudesta ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisesta täytyy kansalaisuuden saamiseen vaadittavaa asumisaikavaatimusta pidentää nykyisen lain neljän viiden vuoden asumisaikana emme ole vielä saaneet tietää ulkomaalaisesta riittävästi suomen kansalaisuuden saanutta ei voi enää karkottaa vaikka tämä syyllistyisi rikoksiin voimassa olevan kansalaisuuslain mukaan kansalaisuuden hakijan katsotaan asuneen maassa riittävän kauan jos yhtäjaksoista asumista suomessa on kertynyt viimeksi kuluneet viisi vuotta keskeytyksettä tai jos hakija on asunut suomessa eri ajanjaksoilla yhteensä seitsemän vuotta viidentoista ikävuoden täyttymisen jälkeen viisi vuotta ei ole pitkä aika ja siihenkin on kirjattu silti poikkeus esimerkiksi kansainvälistä suojelua saava henkilö voi saada kansalaisuuden jo neljän vuoden suomessa asumisen jälkeen näin ollen somali saa nykyisin nopeammin suomen kansalaisuuden kuin suomen kansalainen saa ahvenanmaalta kotipaikkaoikeuden kansalaisuuden saamista on suomessa vuosien varrella helpotettu syyskuussa syyskuussa kaksituhattayksitoista astui voimaan kansalaisuuslain muutos jonka myötä kansalaisuutta haettaessa yleisesti vaadittava asumisaika lyheni kuudesta vuodesta viiteen vuoteen seuraavana vuonna kaksituhattakaksitoista kansalaisuushakemusten määrä odotetusti kasvoi ja hyväksyttyjen kansalaisuushakemusten lukumäärä on pysynyt korkeana nyt on aika tehdä korjausliike ja muuttaa lakia tiukempaan suuntaan tämä on juuri nyt tarpeellista useastakin syystä lainkuuliaisuuden jo mainitsinkin kansalaisuuden saanutta ei voi karkottaa vaikka hän syyllistyisi vakaviinkin rikoksiin jos katsotaan mitä euroopassa tapahtuu tällä hetkellä kun turkin ja kreikan rajalla on massoittain ihmisiä jotka haluavat eurooppaan suomi ei voi jäädä odottelemaan että euroopan unioni estäisi tämän siirtolaisvyöryn meidän on tehtävä omat toimemme suomen nykyinen löysä kansalaisuudenmyöntämispolitiikka on turvapaikanhakijoille vetovoimatekijä nykyisin käy usein jopa niin että kun henkilö saa oleskeluluvan tai kansalaisuuden on tavallista ryhtyä lomailemaan lähtömaassa joka turvapaikkaa haettaessa oli väitetysti liian vaarallinen maamme kohtasi siirtolaiskriisin vuonna kaksituhattaviisitoista ja nyt on uusi kriisi tuloillaan tähän on varauduttava lainsäädännön parannuksilla on huolestuttavaa että istuva hallitus ei ole ryhtynyt vaadittaviin toimiin päinvastoin näyttää että hallitus on toteuttamassa haitallisia toimenpiteitä esimerkiksi viime viikolla uutisoitiin että turvapaikanhakijoille aiotaan antaa jatkossa entistä laajemmin oikeusapua valtion varoista

suomessa kantaväestön syntyvyys on laskussa ja kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien osuus koko väestöstä pienenee väestönkasvu on maahanmuuton ja maahanmuuttajien syntyvyyden varassa jos tämä jatkuu lopputuloksena on väestörakenteellinen muutos voidaan puhua niin sanotusta väestönvaihdoksesta tätä väestörakenteen muutosprosessia kiihdyttää se että kansalaisuuden saanut ulkomaalainen voi tuoda perheenjäseniään suomeen perheenyhdistämiset ovat osaltaan merkittävä maahanmuuton väylä ja kansalaisuuden saaneet voivat siis tuoda ilman toimeentuloedellytystä kiihdyttää perheenyhdistämistä huomattavasti jos sallimme suomalaisen väestön

vähenemisen ja samalla voimakkaan vierasmaalaisten kasvun sallitaan käytännössä myös vieraiden kulttuurien voimakas kasvu suomessa se vaikuttaa ajan myötä kaikkeen ennen kaikkea se vaarantaa kansallista turvallisuutta herra puhemies nyt käsiteltävässä lakialoitteessa perussuomalaiset ehdottavat kansalaisuuden saamisen ehtojen tiukentamista siten että asumisaikavaatimus suomen kansalaisuutta haettaessa nostetaan kymmeneen vuoteen eli tuplataan nykyisestä samalla kumotaan tämä kansalaisuuslain poikkeuspykälä näistä poikkeuksista mikäli tämä lakialoite toteutuisi turvapaikanhakijoina saapuneet eivät enää olisi etuoikeutetussa asemassa esimerkiksi työperäisiin maahanmuuttajiin verraten

on kaiken kaikkiaan kestämätön tilanne että suomen lainsäädäntö on myös kansalaisuuden osalta löysempää kuin monen muun eurooppalaisen maan esimerkiksi itävallassa asumisaikavaatimus on lähtökohtaisesti kymmenen vuotta tanskassa yhdeksän vuotta ja saksassa kahdeksan vuotta tanskassa avioliitto tanskalaisen kanssa voi lyhentää asumisaikavaatimusta kuuteen vuoteen mutta se on siis silti pidempi kuin suomessa normaalisti perussuomalaiset näkevät että suomen tulee huolehtia kansalaisuuspolitiikassaan siitä että ulkomaalainen voi saada suomen kansalaisuuden vain erittäin ansaitusti kansalaisuus täytyy palauttaa arvoonsa myös siksi että se olisi maahanmuuttajille saavutus ja kunnia asia tämä kenties nostaisi kansalaisuuden saaneiden maahanmuuttajien arvostusta kantaväestön silmissä kun lainkuuliaiset ja työtä tekevät maahanmuuttajat saisivat kansalaisuuden kun sitä ei kaikille ihan noin vain annettaisikaan ennen kaikkea tästä lakimuutoksesta ja tiukennuksesta hyötyisi koko suomen kansa sillä vastuullinen maahanmuuttopolitiikka edistää sitä että suomi säilyy myös tuleville sukupolville

arvoisa herra puhemies tämä edustaja tavion lakialoite on erittäin tärkeä ja sillä pystytään saamaan maailmalle viesti että suomen kansalaisuutta ja kautta myös suomen kansalaisille kuuluvia etuja ei ole helppo saada moni siirtolainen haaveilee suomeen tulosta tälläkin hetkellä turkissa ja kreikassa on valtavia määriä siirtolaisia joista monen tavoitteena on päästä suomeen he ovat kuulleet meidän anteliaasta sosiaaliturvasta ja siitä että täällä voi elää sosiaalitoimiston tuella vaikka koko loppuelämänsä mitä tiukemmaksi saamme muutettua kansalaisuuden ehtoja sitä vähemmän tänne yrittää tulla erilaisia onnenonkijoita ne jotka pystyvät täyttämään tämän uuden kansalaisuuslain ehdot ovat näyttäneet omalla toiminnallaan ja pitkäjänteisyydellään sen että he ovat integroituneet tähän maahan arvoisa puhemies kansalaisuus pitää ansaita maailmassa on paljon maita joissa on suomea tiukemmat kansalaisuuden saamisen edellytykset mikä siis estää suomea tiukentamasta kansalaisuuden saamisen ehtoja se on nyt meistä kansanedustajista kiinni minkälaiseksi tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikka muuttuu tässä maassa jos suomen kansalaisuuden saaminen muuttuisi lakialoitteen mukaiseksi niin uskon että jokainen suomen kansalaiseksi haluava joutuisi olemaan alusta asti hyvin motivoitunut kotoutumaan suomeen tätä kautta saisimme myös karsittua julkisia menoja kun kotoutujat olisivat jo lähtökohtaisesti paremmin motivoitunutta porukkaa kuin nykyiset maahantulijat keskimäärin kiitos

arvoisa puhemies suomen passi on varsin arvokas monella tapaa sen lisäksi että kyseessä on yksi maailman parhaista matkustusasiakirjoista takaa suomen kansalaisuus haltijalleen valtavasti oikeuksia ja maailman mittapuulla runsaan sosiaaliturvan ja kaupanpäällisiksi tasokkaan terveydenhuollon sekä lähes ilmaisen koulutuksen aina yliopistotason opintoihin saakka muun muassa näistä syistä maamme kansalaisuutta yritetään saada valitettavan usein myös vilpillisin perustein mielestäni kansalaisuuden myöntämiseen liittyen on pidettävä mielessä vastikkeettomien etujen lisäksi yksilön vastuu kun valtiomme turvaa kansalaisille tietyt oikeudet on pidettävä huolta siitä

se ei onnistu ilman että kansalaiset puolestaan kannattelevat valtiota esimerkiksi työnteolla yrittämisellä opiskelulla yhteiskunnallisella osallistumisella

on eurooppalaisittain löyhää aivan kuten edustaja tavio omassa puheenvuorossaan esitti kielitaidon ja nuhteettomuuden kohdalla on selvä tarve tiukennuksille

jos aidosti välittää suomesta on silloin myös valmis opettelemaan kieltä ja ja noudattamaan lakia tässä lakialoitteessa esitetty asumisaikavaatimuksen pidentäminen sekä siihen liittyvien tiettyjen poikkeamisten peruminen on erinomainen ehdotus siitä kuinka voitaisiin vähentää kansalaisuuden myöntämiseen liittyviä ongelmia pidentynyt niin sanottu tarkkailuaika mahdollistaisi paremman selvyyden siitä millainen ihminen hakija

allekirjoittamassa lakialoitteessa suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksiä on tiukennettava ja lopuksi epävakaa tilanne euroopan rajoilla puoltaa kansalaisuuden saamisen ehtojen kiristämistä kiitos

arvoisa herra puhemies liberaalin kansalaisuuspolitiikan takana on ajatus että kansalaisuus sitoisi ihmisen suomalaiseen yhteiskuntaan ja edistäisi hänen kotoutumistaan mitään näyttöä siitä että tämä toimisi käytännössä ei ole oecd maiden ulkopuolelta tulleiden ihmisten integraatio on surkealla tasolla kansalaisuudesta tai sen puutteesta riippumatta ja ongelmat jatkuvat toisessa polvessa kansalaisuuden olla tunnustus siitä että yksilö on integroitunut menestyksekkäästi yhteisöön nimeltä suomalaiset sen ei pitäisi olla jotain millä maanitellaan tulijaa kotoutumaan ihminen ei arvosta sellaista minkä eteen ei joudu ponnistelemaan suomeen pääseminen ei ole ihmisoikeus vaan etuoikeus ja saman pitäisi päteä suomalaiseksi tulemiseen kansalaisuus antaa vaalikelpoisuuden ja äänioikeuden valtiollisissa vaaleissa tältäkin kannalta on äärimmäisen tärkeää että kansalaisina on vain ihmisiä jotka ovat sitoutuneet tähän maahan kansaan ja niiden etuun on hyvin outoa jos esimerkiksi suomen maahanmuuttopolitiikasta on päättämässä ihmisiä joiden lojaliteetit ovat muualla ja joiden päällimmäinen intressi on saada suomeen mahdollisimman paljon heimoveljiään tai uskonveljiään niin ikään on ongelmallista jos maahan muodostuu suuria maahanmuuttajayhteisöjä jotka äänestävät sitä puoluetta joka jakaa kyseisille yhteisöille parhaita etuja suomalaisen yhteiskunnan vahingoksi avokätinen kansalaisuuspolitiikka vaikeuttaa maahanmuuttajien kotoutumisen systemaattista seurantaa joka vuosi noin tuhat somalia ja irakilaista muuttuu tilastoissa suomalaisiksi heidän aiheuttamansa kustannukset julkiselle taloudelle muuttuvat yleisiksi kustannuksiksi heidän tekemänsä rikokset muuttuvat suomalaisiksi rikoksiksi mahdollisuus lakaista maahanmuuton ongelmia maton alle lienee keskeinen syy siihen että tietyissä piireissä nopeasta kansalaistamisesta halutaan pitää kiinni arvoisa puhemies suomen passi on yksi maailman arvokkaimmista matkustusasiakirjoista tätä tosiasiaa vasten on hyvin outoa että suomi jakaa kansalaisuuksia nopeammin ja löysemmin kriteerein kuin juuri mikään muu länsimaa humanitaarisin perustein saapuneelle riittää että asuu täällä neljä vuotta ja malttaa sen aikaa olla syyllistymättä vakaviin rikoksiin kielitaitoedellytyksistäkin joustetaan näistä ja monista muista muista syistä totean että kansalaisuuden saamista tulee vaikeuttaa muun muassa vaadittavaa asumisaikaa pidentämällä tästä syystä kannatan tätä lakialoitetta

arvoisa puhemies hyvät kansanedustajakollegat

itse sain suomen kansalaisuuden kenties noin kymmenen vuotta sitten ja se tuli sellaiseen kohtaan että että olin jo koulutuspolkuni aloittanut ja armeijan käynti myöhästyi niin että

ikää jolloin minun oli hirveän vaikeaa käydä se armeija koska minulla oli siinä kohtaa perhe ja ja lapsi menin sinne kuitenkin ja ollessani siellä rivissä tummana miehenä muiden suomalaisten joukossa koin olevani vihdoin suomalainen sain aseen käteeni olin yhdenvertainen muihin nähden se oli valtava kunnianosoitus minua kohtaan joka olin tullut tähän maahan ei minkään nälän tai puutteen vuoksi vaan ennen kaikkea sodan vuoksi tulin maahan joka oli suomi

vaikka olin aavikkoleirillä saudi arabiassa se maa ei ottanut meitä vastaan kanssamuslimit eivät ottaneet meitä vastaan vaan ykn kautta koin että uskollisuus suomea kohtaan on itse asiassa määrittävä tekijä ainakin omassa elämässäni minun aikanani suomen kansalaisuuden sai sillä että oli viisi vuotta suomessa en minä sitä havitellut nuorena miehenä mitenkään sen kummemmin elämä jatkui oleskeluluvan piirissä ihan normaalisti mutta kun sen sain ja armeijaan pääsin olin siitä hyvin kiitollinen sillä vihdoin olin yhdenvertainen

jota tässä lakialoitteessakin velvoitetaan ihan oikeutetusti voidaankin velvoittaa on itse asiassa jo nykyisessä lainsäädännössä itse asiassa oleskelulupaa on lähes mahdotonta saada jos on rikosrekisteriä on tehnyt rikkomuksia jopa ajonopeussakot ajonopeussakot voivat aiheuttaa sen että oleskelulupaa suomeen ei voi saada puhumattakaan suomen kansalaisuudesta

suomen kansalaisuutta ei myöskään saa jos on sitten oleskeluluvan aikana tehnyt erinäisiä rikoksia eli jo tässä vaiheessa nuhteettomuutta pyydetään ja velvoitetaan pitkin matkaa että päästään suomen kansalaiseksi ja todella tarkoitan että päästään suomen kansalaiseksi sillä se on hieno asia suomen kansalaisuutta hakevat pääasiallisesti tänä päivänä sellaiset ihmiset jotka ovat tulleet suomeen itse asiassa töihin näin tilastot kertovat osa heistä on tullut pakolaisina mutta suurin osa on tullut palvelemaan eli tekemään töitä ja maksamaan veroja ja minun mielestäni on vain oikeutta oikeutta tällaisille ihmisille jotka ovat sitoutuneet maksamaan veronsa vastaisuudessakin suomeen myöntää suomen kansalaisuus ja rohkaista heitä asettumaan vielä voimakkaammin osaksi tätä yhteiskuntaa tällähän pyrittäisiin erityisesti nämä osaajat pitämään maassa ja kannustamaan myös jäämään sukupolviksi eteenpäin koen että tässä lakialoitteessa on vihje joka on ehkä sen suurin heikkous

tässä ajatellaan että ihminen on mahdollisesti syyllinen kunnes toisin todistetaan eli tätä nuhteettomuutta täytyy todistaa mutta niin kauan kuin sitä ei ole kunnolla todistanut omilla toimillaan pitkin matkaa vuosiksi eteenpäin tämä ihminen ei ole suomen kansalaisuutta ansainnut ja tämä sotii oikeustajuani vastaan koska koen että että ihminen on syytön kunnes toisin todistetaan jos ihminen todella toimii nykylain puitteissa niin että on ollut nuhteeton ja tehnyt hyvää työtä niin silloin tämä ihminen on ansainnut myöskin suomen kansalaisuuden

sitten ehkä lopuksi haluaisin sanoa sen että että monessa euroopan maassa oleskeluluvan voi ostaa ihan rahalla ja monessa maailman maassa kansalaisuuden voi ostaa rahalla suomessa tämä ei missään tapauksessa ole mahdollista suomen laki tällä hetkellä lähtee siitä liikkeelle että suomen kansalaisuus täytyy ansaita tekemällä hyviä asioita osa ihmisistä jotka tulevat tähän maahan välttämättä kykene kaikkiin niihin suorituksiin mihin kantasuomalainen todennäköisesti pystyy mutta sekin aika koittaa jolloin heidän lapsensa niihin suorituksiin sitten pystyvät

ja sitä on tuettava ja kannustettava nimenomaan hyvällä kansalaisuuslailla

sitten vielä

että moni havittelee suomen kansalaisuutta jotta pystyisi tulemaan tänne suomen anteliaan sosiaaliturvan piiriin minä koen että itse asiassa lakeja täytyy nyt muuttaa niin että ihmiset jotka ovat omissa maissaan tottuneet työskentelemään jopa lapsesta saakka pystyisivät hyvin nopeasti pääsemään työn syrjään kiinni se on mahdollista ja niitä toivottavasti tullaan vahvasti myöskin muuttamaan uskon että hyvin moni ihminen ei lähtökohtaisesti lähde omasta maastaan liikkeelle siksi että haluaa päästä sossun piiriin anelemaan rahaa joltakulta taholta joka saattaa olla viranomainen ja käymään siellä sossun luukulla uskon että ihmiset lähtevät liikkeelle koska haluavat todennäköisesti parempaa elämää ja ovat valmiita myöskin työskentelemään sen eteen se on meidän yhteiskuntamme etu että me mahdollistamme sen

arvoisa puhemies suomessa kansalaisuuden myöntämispolitiikka moniin muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna on liian löyhää esimerkiksi itävallassa tanskassa ja saksassa kansalaisuutta voi hakea vasta pidemmän maassaolon jälkeen suomen kansalaisuutta ulkomaalaisille ei pidä myöntää heppoisin perustein aina kun ulkomaalainen hakee suomen kansalaisuutta pitäisi miettiä miksi hakee on selvää että oli kuka tahansa hakemassa suomen kansalaisuutta hakemisen takana on aina oman edun tavoittelu ja niin kuuluu ollakin kuka nyt pelkästään toisen edun vuoksi hakisi kansalaisuutta toisesta maasta jokainen ajattelee parastaan myös kansalaisuutta hakiessaan eikä siinä ole mitään pahaa paitsi jos kansalaisuutta haetaan tavoitteena rikollinen toiminta tai pelkästään hyvinvoinnin hyväksikäyttö arvoisa puhemies myös suomen pitää ajatella parastaan ja omaa etuaan suomen kansalaisuuden myöntämisestä ulkomaalaiselle pitää olla suomelle pelkästään hyötyä ei haittaa kansalaisuuden myöntämisen pitää perustua realistisiin näyttöihin siitä että myönnettävä kansalaisuus johtaa kestävään hyvään molemmille osapuolille niin suomelle kuin tulevalle kansalaiselle suomen kansalaisuus tulisi voida saada vain ansaitusti kansalaisuuden tulisi olla saavutus joka ansaitaan toteutuneella ja todistettavissa olevalla kotoutumisella kotoutumista ei ole se että osaa kielen on asustellut maassa tietyn määräajan ja niin edelleen kotoutumista on se että edellä mainittujen lisäksi kykenee elättämään itsensä ja mahdollisen perheensä ja on sopeutunut suomalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin suomea ei pidä päästää sellaiseen tilaan että se on paratiisi ilmaista elämäntapaa tavoitteleville ulkomaalaisille arvoisa puhemies asustelin perheeni kanssa joitakin vuosia sitten usassa olin siellä paljon tekemisissä suomalaisten kanssa joilla on myös usan kansalaisuus eli heillä oli suomen ja usan passi kuulin näiltä näiltä kaksoiskansalaisilta monta matkustamiseen liittyvää tarinaa joissa tuli esille kuinka valtavan arvokas suomen passi on maailmassa on kuulemma paljon maita minne usan passilla on vaikea mennä saamatta huonoa tai kyseenalaista kohtelua kun taas suomen passilla voi mennä hyvillä mielin lähes minne maailmankolkkaan tahansa harva meistä ymmärtää tämän tosiasian koska ei ole joutunut matkustamaan minkään muun maan passilla jos suomen kansalaisuuksia myönnetään leväperäisesti ulkomaalaisille on selvää että kansalaisuuksia haetaan jopa pelkästään parempien ja uskottavampien matkustusasiakirjojen toivossa meidän pitää säilyttää suomen kansalaisuuden ja suomen passin arvo ja uskottavuus ja se onnistuu vain kun me emme myönnä suomen kansalaisuuksia löyhin perustein

puhemies osana tulevaisuudessa toivon mukaan toteutuvaa selvästi nykyistä tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa on suomen kansalaisuuden myöntämisen ehtoja syytä tiukentaa tuntuvasti ja tätä perussuomalaiset ovat eduskunnassa useaan otteeseen jo esittäneet tämä käsittelyssä oleva lakialoite on jatkumoa näille perussuomalaisten esityksille aloitteen mukaan yleinen asumisaikavaatimus suomen kansalaisuutta haettaessa nostettaisiin nykyisestä viidestä

asumisaikaedellytystä koskevat poikkeukset arvoisa puhemies suomen kansalaisuutta koskevia hakemuksia on jätetty viime vuosina selvästi aiempaa enemmän kansalaisuuksia myönnettiin ennätysvuonna kaksituhattaseitsemäntoista yli kaksitoistatuhatta kappaletta ja vuonna kaksituhattakahdeksantoista yli yhdeksäntuhattakaksisataa kappaletta ja kuten tässä lakialoitteessa todetaan niin kansalaisuushakemusten ja myönnettyjen kansalaisuuksien määrän nousu johtuu merkittäviltä osin siitä että kansalaisuuden saamisen ehtoja on viime vuosikymmenellä lievennetty tuntuvasti muun muassa asumisaikavaatimusten osalta tässä lähetekeskustelussa olevalla muutoksella korjattaisiin kansalaisuuslakia muun muassa itävallassa saksassa ja tanskassa käytössä olevan lainsäädännön kaltaiseksi kansalaisuuden saamisen ehdot eivät saa olla suomessa ainakaan lievempiä kuin muissa samankaltaisissa euroopan maissa arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat asumisaikavaatimusten pidentämisen lisäksi vaatineet esimerkiksi kielitaitovaatimusten tuntuvaa tiukentamista kansalaisuuden saamisen ehtona suomen kansalaisuuden saavilla ei pitäisi myöskään olla minkäänlaista rikollista taustaa mielestäni esittämämme muutokset kansalaisuuslakiin ovat tarpeellisia ja jopa välttämättömiä suomen kansalaisuus tulee voida myöntää ulkomaalaiselle ulkomaalaiselle hakijalle vain tilanteissa joissa hakijan integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on tosiasiallisesti pystytty varmistamaan ja kansalaisuuden hakijalla on todistetusti aito halu osallistua yhteiskuntamme pitkäjänteiseen rakentamiseen arvoisa puhemies lukuisten muiden perussuomalaisten kansanedustajien tavoin olen allekirjoittanut edustaja tavion lakialoitteen kannatan tätä lakialoitetta ja toivon sille asianmukaista ja menestyksekästä käsittelyä valiokunnassa

arvoisa puhemies lisääntynyt muuttoliike ja pakolaistulva ovat pakottaneet meidät pohtimaan sitä kuinka helposti kansalaisuuden voi saada tällä hetkellä kansainvälistä suojelua saava henkilö voi saada kansalaisuuden jo neljän vuoden suomessa asumisen jälkeen ja aika lasketaan siitä kun hän on jättänyt ensimmäisen turvapaikkahakemuksen suomeen tämä tarkoittaa sitä että ne jotka vuonna kaksituhattaviisitoista tulivat suomeen turvapaikanhakijoina ovat voineet hakea suomen kansalaisuutta jo vuonna kaksituhattayhdeksäntoista kun lisäksi voimme todeta että kotoutuminen ei ole aina ollut kovinkaan onnistunutta tuntuu kohtuuttomalta antaa kansalaisuus henkilölle joka ei osaa kunnolla suomen kieltä eikä ole sopeutunut suomalaiseen yhteiskuntaan kannatan tätä lakialoitetta suomen tulee olla palkinto kotoutumisesta ja sitoutumisesta suomalaiseen yhteiskuntajärjestelmään suomen kansalaisuuden saamiseksi on mielestäni perusteltua vaatia pidempää yhtäjaksoista asumista juuri niin ja niillä perusteilla joita tässä lakialoitteessa esitetään

arvoisa puhemies ensin vastaisin edustaja al taeelle että suomessa on mahdollista saada oleskelulupa vaikka on rikosrekisteriä sellaisista maista joihin on palautuskielto saavat silloin tilapäisen oleskeluluvan eli eli tämä tämä ajatuksenne ei ehkä ollut aivan aivan oikea toiseksi haluaisin kommentoida tätä kun sanoitte että osa haluaa tulla suomeen hakemaan parempaa elämää ilolla kuuntelen tätä puhetta koska se kertoo siitä että meillä on jotakin tehtävänä sosiaaliturvajärjestelmissä sekä kotouttamisessa jos ihmiset joutuvat sinne siinä kohtaa kun he haluavat työtä tehdä arvoisa puhemies lueskelin tänään suomen kansalaisuuslakia ja täytyy sanoa että sisäasiainministeriön poliisiosaston ulkomaalaistoimiston päällikkö edesmennyt eila kännö varmasti kääntyisi haudassaan kun lukisi tämän päivän ulkomaalaislakia ja kansalaisuuslakia ja näitä myöntöperusteita tämä edustaja tavion tekemä lakialoite on erinomainen ja hyvä alku tässä muutoksessa jota kansalaisuuslakimme tarvitsee siellä on muutakin korjattavaa seuraavana sieltä pitäisi tiukentaa kielitaitovaadetta tällä hetkellä kielitaito voidaan osoittaa peruskoulun päästötodistuksella ja ja kuten olemme havainneet ja kuulleet kentältä valitettavasti sieltä tällä hetkellä saa todistuksia ilman että osaa suomea riittävästi sitten on tämä tulovaatimus on täysin käsittämätöntä että jossain maassa riittää se että kansalaisuushakemukseen liittää luotettavan selvityksen toimeentulostansa ja suomen tapauksessa tämä tarkoittaa sitä että myös kelalta haettu paperi riittää tähän

on ihan ehdoton asia jota täytyy vahventaa tässä maassa koska koska nythän meillä valitettavasti on tilanne jossa esimerkiksi terroristimatkailijoilta jotka ovat kaksoiskansalaisia ei pystytä

ottamaan suomen kansalaisuutta pois täällä on kyllä korjaamisen korjaamisen varaa ja sen lisäksi haluan tässä todeta että valtioneuvosto on antanut vuosi sitten kahdeskymmenes helmikuuta tämmöisen seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn ja torjunnan ohjelman jossa itse asiassa tuodaan esiin se että meille pitäisi saada kansalaisuustestit ja kansalaisuuteen usean vuoden opiskelu tai työhistoria nämä nyt ovat vähimpiä mitä mitä tässä kohtaa voidaan tehdä lopuksi haluaisin kyllä sanoa että jos jotakin pitäisi suojella suojella niin se on kyllä suomen passi joka on erittäin arvostettu matkustusasiakirja maailmalla

raportti jossa käsiteltiin maahanmuuttajien kotoutumista suomeen hyvin laajastikin keskustelu oli lähinnä siitä minkälaisia toimenpiteitä meidän pitäisi tehdä että maahanmuuttajat integroituisivat tänne paremmin kyllä ainakin itselleni jäi mieleen siitä se että yksi keskeinen asia on kielitaito jos ei kielitaitoa ole suomen kielen tai ruotsin kielen nykyään ehkä myöskin jopa englannin kielen taitoa niin kyllä se integroituminen ja töihin pääseminen koulutukseen pääseminen sosiaalisten verkostojen luominen ja muu on hyvin vaikeaa mutta voidaanko

liittää se kuinka kauan ihminen on ollut suomessa en näe ihan suoraa yhteyttä siihen mieluumminkin jos joitakin kansalaisuuden vaatimuksia tiukennetaan ne juuri tähän kielitaitokysymykseen ja nuhteettomuuteen ja niihin sosiaalisiin verkostoihin joilla henkilö pystyy osoittamaan sen että hän todella on integroitunut tänne ja haluaa vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kehittymiseen positiivisella tavalla näen tämän kysymyksen sillä tavalla että koska tämä on perussuomalaisten yhteinen lakialoite niin tässä nähdään yhteys ehkä myöskin kustannuksiin joita maahanmuutosta aiheutuu itse olen lähinnä miettinyt sitä että kun meillä on suomessa eurooppalaisittain aika harvinainenkin asumisperusteinen sosiaaliturva niin voi olla että tulevina vuosina me joudumme pohtimaan sitä kenelle kaikille se asumisperusteinen sosiaaliturva on tarkoitettu millä perusteilla ja miten ylipäätään tätä järjestelmää pystytään muuttamaan niin että ihmiset kokevat sen

itselläni oli täällä viikko sitten käsittelyssä lakialoite jossa todettiin että kaikkein ankarimpiin terrorismirikoksiin syyllistyneet voisivat menettää kansalaisuuden jos heillä on kaksoiskansalaisuus tällä hetkellähän laki on sellainen että jos henkilö syyllistyy rikokseen josta saa viisi vuotta vankeutta niin tämän kaksoiskansalaisuuden voi menettää ehdotin sitä että se voisi olla pienempikin saadusta kahden vuoden vankeusrangaistuksesta toivoisin että puututtaisiin nimenomaan näihin kaksoiskansalaisuuden ehtoihin tiukempia sen suhteen että jos on vakavia maanpetos valtionpetos terrorismirikoksia

tämän suomen kansalaisuuden

arvoisa herra puhemies tämä on hyvä kannatettava ja tärkeäkin aloite kuten täällä on useassa puheenvuorossa tullut esille on suomen passi yksi maailman kaikkein arvostetuimmista matkustusasiakirjoista se on sitä jos vertaillaan sitä kuinka moneen maahan vaivattomasti pääsee sisään ja myöskin suhteessa siihen kuinka sellaisen passin kantajaan suhtaudutaan eri maissa tällä on tietysti monia erilaisia taustatekijöitä takanaan yhtäältä on tietysti kyse siitä että suomi on noudattanut sellaista ulkopolitiikkaa josta meitä

mutta myöskin siitä että useimmissa useimmissa maissa katsotaan että suomen passin kantaja todennäköisesti on aika luotettava kaveri todennäköisyys sille että suomen passin kantaja tulee maahan tekemään terrori iskuja tai järjestämään väkivaltaista vallankumousta tai jotain muuta sellaista on historiallisesti ollut ilmeisestikin kohtalaisen matala tästä syystä suomen passin omaava henkilö on ollut yleensä varsin arvostettu ja ja päässyt helposti maahan ja pystynyt toimimaan myöskin ulkomailla tämä on sellainen etu josta kannattaisi pitää kiinni nimittäin jos jaamme suomen kansalaisuuksia kovin löysin perustein niin kuin voidaan hyvin perustellusti sanoa että olemme jakaneet vertailtuna oikeastaan useimpiin muihin länsimaihin voi jonakin päivänä käydä niinkin että suomen passi ei enää nautikaan samanlaista arvostusta kuin mitä se on joskus nauttinut ja tällä on tietysti sitten monenkinlaisia seurauksia jos suomen passia kantava henkilö on sellainen että siitä ei oikein tiedä että mitäköhän saa niin kyllä sillä on sitten monenlaisia kielteisiä vaikutuksia sitten on on myöskin niin että suomen passin kansalaisuuden liian leväperäisellä jakamisella saattaa olla vakavampiakin seurauksia me olemme jo nyt todistaneet sitä että suomen kansalaisuuden saaneita henkilöitä on lähtenyt lähtenyt terroristisiin tarkoituksiin ulkomaille osallistunut terroristisiin sotiin ilmeisestikin myös hirmutekoihin joiden selvittäminen on sitten lopulta aika hankalaa varsinkin täältä käsin vaikka on aivan oikeutetusti tehty paitsi jo voimassa olevia lakimuutoksia myöskin aloitteita sen suhteen että vastaisuudessa kaksoiskansalaisilta

on jonkun toisenkin maan kansalaisuus voitaisiin tietyin edellytyksin ottaa suomen kansalaisuus pois niin kyllä paljon viisaampaa politiikkaa on ehkäistä ongelmia jo ennakolta näen että ne toimenpiteet joita tässä aloitteessa on esitetty kansalaisuuden ehtojen tiukentamiseksi ovat sellaisia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä jotka voimaan astuessaan tekisivät ainakin vaikeammaksi sen että suomen kansalaisuudella esiintyviä ihmisiä ulkomailla syyllistyy sellaisiin epäinhimillisiin rikoksiin joita totutusti ei suomen kansalaisilta ole yleensä

edustaja mari rantaselle haluaisin vastata tästä kun viittasitte siihen että sanoin että ihmiset ihmiset haluavat suomeen etsimään parempaa elämää se parempi elämä voi olla opiskelumahdollisuus työmahdollisuus avioliitto moni ole mitään pahaa että ihmiset liikkuvat

sitten vielä edustaja rydmanille haluaisin sanoa että tässä lakialoitteessa olevat asiat jo pitkälti toteutuvat nykyisessä lainsäädännössä suomalainen lainsäädäntö tämän asian suhteen ei ole löyhää ja suomalaisen lainsäädännön vertaaminen muihin maihin ei välttämättä ole täysin pätevää koska suomen talousrakenne on hyvin erilainen se pitovoima joka meillä on erilaisiin kansallisuuksiin ammatteihin nähden on heikompi kuin jollain mailla joita te tässä mainitsitte myöskin palkkaerot ovat valtavia esimerkiksi norjaan nähden ja näiden syiden vuoksi meillä täytyy olla sellaisia pitovoimatekijöitä joilla me saamme ihmiset paremmin suomeen ja palvelemaan tätä maata ja maksamaan veroja meillä ei synny tarpeeksi lapsia ja on hirveän tärkeätä että että dynaamisuus tässä maassa myös säilyy ja siihen täytyy myöskin keksiä hyviä keinoja yksi keino on tämä jo nykyisellään hyvin tiukka maahanmuuttopolitiikka nykyisellään hyvin tiukka kansalaisuuspolitiikka ja tällä kun me jatkamme niin hyvin todennäköisesti pääsemme hyviin tuloksiin sanoisin vielä että kielivaatimustestihän on on aika tiukka tällä hetkellä edelleen ja ja en en koe että sitä pitäisi sillä tavalla löysentää mutta suomeen sitoutumista henkisesti voidaan osoittaa hyvin monellakin tavalla ei kielen testin perusteella vaan monen muun tavan kautta koen että moni ihminen sitä täällä suomessa ollessaan pyrkii tekemään jatkuvasti olemalla kunniallinen ihminen tekemällä hyvää työtä olemalla yrittäjä ja ja kasvattamalla hyviä lainkuuliaisia lapsia minusta tämä dynamiikka täytyy suomessa säilyttää ja ja ehkä eräänlaista vihamielisyyttä jota aina välillä silloin tällöin tuntuu tulevan suunnasta tai toisesta vähän laskea jotta yhä enempi ihminen tuolta maailmalta voisi tulla suomeen töihin ja elämään hyvää elämää ja kasvattamaan tätä meidän yhteistä taloutta ja hyvinvointia ja tätä sosiaalista turvaa

herra puhemies sdpn edustaja al taeella on näköjään taas iltasatujen aika kun suomen maahanmuuttopolitiikkakin on muuttunut tiukaksi emmeköhän emmeköhän me kaikki tiedä että se on maailman löysintä maahanmuuttopolitiikkaa ja kuten tuossa aiemmissa puheenvuoroissa kävi ilmi niin myös tämä kansalaisuuspolitiikka on äärimmäisen löysää tuokaa sitten tähän pöytään niitä maita joissa se on löysempää jos tämä on teidän mielestänne tiukkaa epäilen että sellaisia maita ei tänne löydy tässä aivan oikein nostettiin myös keskustelua siitä että tietenkin tämä kansalaisuuspolitiikka on kokonaisuus vaikka siitä nyt käsiteltiin tässä aloitteessa vain yhtä osaa on on totta että siinä voitaisiin kiinnittää huomiota juuri tähän nuhteettomuuteen tai rehellisyyteen se on mielestäni nykyään itse asiassa kyllä jo jokseenkin otettu huomioon mutta sitten tämä tosiasiallinen kielitaitoedellytys tiedän tapauksia joissa tästä kielitaitoedellytyksestäkin itse asiassa kyllä on luovuttu käytännössä kokonaan syystä tai toisesta esimerkiksi että henkilö ei osaa lukea sen takia oikein opi kieltä kunnolla niin sitten annetaan poikkeuksia kyllä kyllä täällä virkamiehet näihin poikkeuksiakin osaavat antaa mitä tulee tuohon toimeentuloon joka on aika oleellinen ja edustaja rantanen otti sen hyvin esiin niin onhan se aika ihme että tähän toimeentuloon lähdetään lukemaan sosiaalietuuksia ollaan myöntämässä kansalaisuutta henkilölle ja pitäisi tulla toimeen omillaan niin sitten katsotaankin sosiaalietuuksia on huomattava että niistä jotka nykyisin saavat tämän suomen kansalaisuuden aivan selvä enemmistö tosiaan säilyttää sen aiemman kansalaisuuden olisiko se ollut jopa yhdeksänkymmentä prosenttia jos näin hatusta muistelen mutta se oli valtava enemmistö joka säilyttää sen aiemman kansalaisuutensa silloinhan tietenkin voidaan lähteä siitä kun kokoomuskin on ihan hyvin pohtinut näitä näitä nyt meidän kanssamme että voitaisiin perustellusti sitten perua se kansalaisuus helpommin ja tästä on mielestäni hyvä käydä keskustelua keskustelua kyllä se kaikin tavoin on huomattavasti helpompaa pyrkiä siihen vähän vaikeammin kuin että sen sitten menettäisi helpommin oikeastaan uusi tämmöinen erittäin hyvä argumentti jonka edustaja halla aho tuossa nosti esiin on juuri se että kun nämä henkilöt tosiaan säilyttävät vielä kaksoiskansalaisuutensa niin on aika oleellinen kysymys että mille valtiolle nämä uudet kansalaiset tosiasiallisesti lojaliteettinsa antavat mikäli tulee jonkinlaisia intressiristiriitoja

arvoisa puhemies totta kai olisi paras lääke tai ei lääke tehdä selvitys että on on töitä on kielitaitoa on nuhteettomuutta mutta niin kuin nyt äskeisen edellisen edustaja tavion puheesta tuli selväksi näitä kuitenkaan ei oikein noudateta edes tuota kielivaatimusta eikä sitten tietysti nuhteettomuuttakaan sitäkin tulkitaan aina sitten sen mukaan miten halutaan sen takia on loppupeleissä äärimmäisen tärkeää että tässä tämä aikakriteeri tulee ja sitä korostetaan entisestään pitää kuitenkin muistaa että täällä on ihmisiä jotka ovat työskennelleet tämän yhteiskunnan kymmeniä vuosia eivät nyt välttämättä ihan sataa vuotta mutta reilusti enemmän kuin viisikymmentä vuotta jolloin pidettäisiin jotenkin kohtuuttomana että maahanmuuttajan ei tarvitsisi kuin muutaman vuoden antaa näyttöä siitä että on on yhteiskuntakelpoinen jotenkin tulee mieleen että mikä kiire siinä on jos asiat hoitaa hyvin ynnä muuta vastaavaa niin ei sen että kymmenen vuottakin joudut odottelemaan että saat kansalaisuuden luulisi olevan ylitsepääsemätöntä koska selkeästi se on kuitenkin tavoittelemisen tavoittelemisen arvoista jos näin on edustaja rydman tuossa puhui että suomen passi on yksi parhaista matkustusasiakirjoista ainakin toistaiseksi niin minä olen sitä mieltä että meidän pitää äärettömän paljon pyrkiä pitämään kiinni siitä että tämä mentaliteetti jatkuisi jatkossakin tosin ikäväkseni joudun toteamaan että hallituspuolueen edustajahan kyllä sellaista taannoin yritti tehdä että sillä suomen passilla ei kohta tiettyihin maihin pääse ollenkaan kun siellä ollaan kaikennäköisiä aitojakin leikkailemassa kiitos

arvoisa herra puhemies täytyy kyllä tunnustaa että minun on hyvin vaikea seurata edustajakollega al taeen logiikkaa hänen puheenvuoroissaan hän on ensinnäkin kertonut meille että hän ei kannata tätä aloitetta toisekseen hän on kertonut että itse asiassa tämä aloite on jo suurilta osin voimassa olevaa suomen lainsäädäntöä kolmannekseen hän on kertonut että itse asiassa tällainen tiukka politiikka on aivan hyvä ja että siitä on syytä pitää kiinni neljännekseen hän on kertonut että itse asiassa tällainen suomen muita maita löysempi tapa jakaa kansalaisuuksia onkin keskeinen vetotekijä jolla suomi pystyy houkuttelemaan näitä ihmisiä

keskenään merkittävästi ristiriitaisia väitteitä siitä olen sinänsä samaa mieltä että suomi ei kyllä osaavaa koulutettua työvoimaa houkuttele puoleensa kovinkaan paljon verrattuna meidän keskeisiin kilpailijamaihimme sellainen koulutettu kielitaitoinen ihminen joka helposti työllistyy ja jolla on annettavaa maalle kuin maalle ei välttämättä senkaltaiseen korkean verotuksen maahan kuin suomi kovin helposti tule varsinkin kun sen kielet ovat kohtalaisen vaikeita ja huonosti tunnettuja

arvoisa puhemies edustaja al taee esitti sen usein kuullun olettaman tai väitteen että kukaan ei tule suomeen päästäkseen elämään sosiaaliturvalla täällä kuitenkin hän samaan aikaan antaa ymmärtää että joku tulisi suomeen päästäkseen maksamaan veroja ja päästäkseen rahoittamaan suomalaista järjestelmää mikä on aivan yhtä absurdi ajatus tosiasiahan on se että kaikki ihmiset jotka ovat liikkeellä maailmassa etsivät parempaa elämää mutta koska ihmisten ominaisuudet ja lähtökohdat ovat erilaisia kriteerit kohdemaan valinnassa ovat hyvin erilaisia ne joilla on ideoita ja osaamista jotka voi muuttaa rahaksi ja hyvinvoinniksi menevät tietysti sinne missä ideoista osaamisesta voi saada parhaan hinnan eli sellaisiin paikkoihin joissa on vaikkapa matala verotuksen taso ja korkeampi palkkataso ikävä kyllä nämä ominaisuudet eivät suoranaisesti luonnehdi suomalaista yhteiskuntaa jossa on erittäin korkea verotuksen taso ja verrattain matala palkkataso no tämä tietysti houkuttelee paremman elämän perässä sellaisia ihmisiä joita ei kiinnosta verotuksen taso koska he eivät maksa veroja mutta joita kyllä kiinnostaa korkea sosiaaliturvan taso näillä ihmisillä tyypillisesti ei ole sellaista osaamista jota he voisivat hyödyntää toisenlaisessa toimintaympäristössä edustaja mainitsi myös pitotekijät joita suomi tarvitsee voidakseen pitää kiinni tänne tulleista ihmisistä mutta onko suomella nyt sitten ollut joitain havaittavia vaikeuksia pitää kiinni vaikkapa tänne tulleista somalialaisista tai irakilaisista en usko että kovinkaan suurta muuttoliikettä näiden väestöryhmien keskuudessa voidaan havaita nimenomaan poispäin suomesta tämä toimeentuloedellytys josta on keskusteltu on kyllä ihan hyvä kysymys on hyvin ongelmallista että toimeentuloedellytyksen katsotaan täyttyvän jos henkilö tulee toimeen tulonsiirroilla joko pääasiallisesti tai kokonaisuudessaan mielekkäämpi kriteeri varmasti olisi ihmisen riippuvuus tai riippumattomuus tulonsiirroista eli että kansalaisuuden edellytyksenä olisi se että ihminen on ainakin tietyn ajan ennen kansalaisuuden saamista riippumaton toimeentulotuesta asumistuista ja muista vastaavista tulonsiirroista kiitoksia

arvoisa puhemies ensinnäkin haluaisin vastata edustaja rydmanille että ymmärrän että voi olla niin että tähän aikaan illasta logiikan omaksuminen on vaikeaa te puhuitte siitä

ei ole verrattavissa

näihin muihin siitä näkökulmasta onko se löyhempää vai tiukempaa minä väitin että se on tiukkaa ja se on tarpeeksi tiukkaa se on tiukkaa siitä näkökulmasta että suomen kansalaisuutta on suhteellisen hankala saada se ei ole helppoa oleskeluluvan saaminen vaatii jo hyvin pitkälle nuhteetonta toimintaa ja sen jälkeen vaaditaan vielä siitä eteenpäin viisi vuotta siihen että saa esimerkiksi suomen kansalaisuuden ja sekin vaatii nuhteettomuutta kielitaitoa se vaatii näyttöä siitä että ihminen on valmis kotoutumaan ja integroitumaan

se on tarkoitettu tällaiseksi siksi että pystyisimme pitämään suomessa sellaisia ihmisiä jotka ovat halukkaita työskentelemään täällä suomessa me haluamme niin kuin tekin sanoitte houkutella sellaisia ihmisiä tänne ja näille ihmisillehän se on ekstrabonus siitä että jäävät suomeen ja maksavat veroja sen vuoksi haluaisin vastata myöskin edustaja halla aholle liittyen tähän verotuksen logiikkaan ensinnäkin ihmisten ihmisten ominaisuuksista puhuminen pikkasen nostattaa ihokarvoja mutta tähän verotukseen liittyen verotuksen hinta siis se miksi maksetaan veroja perustuu siihen että suomessa taataan turvallisuus voi mahdollisesti elää koko tässä maassa hyvin turvallisesti taataan tietynlainen toimeentulotuki silloin kun tilanne omassa elämässä on hankala hyvä terveydenhoito hyvä koulutus tämä tarkoittaa verojen maksamista moni ihminen maksaisi aivan mielellään veroja ja osallistuisi tämän yhteiskunnan rakentamiseen taatakseen itselleen ja lapsilleen mahdollisuuksia tämä on hyvin universaalia ajattelua siitä millaista elämää ihmiset ylipäänsä haluavat meistä suomalaisista sanotaan että olemme maailman onnellisin kansa se pitää paikkansa osittain siksi että olemme sitoutuneet tähän yhteiskuntaan ja ehkä tämä verotus on se salaisuutemme ei siinä ole mitään pahaa että maksetaan veroja koska se vastinehan siitä verosta on hyvä elämä

joka haluaa tulla suomeen opiskelemaan työskentelemään tai naimisiin se vero mahdollistaa

salin oikealta laidalta käytetty monia hyviä loogisia ja hyvin formuloituja puheenvuoroja joissa on argumentoitu tämän aloitteen puolesta mihinkään näihin argumentteihin edustaja al taee ei ole omaa puheenvuoroansa kiinnittänyt vaan kaikki argumentit ovat valuneet niin sanotusti kuin vesi hanhen selästä sen sijaan al taee on käyttänyt puheenvuoroja joiden sisäistä logiikkaa on todella hieman hankala ymmärtää kun eräissä puheenvuoroissa te olette ensinnäkin vastustanut tätä aloitetta tämmöisiä kiristyksiä pidä tehdä toisissa vastauksissanne taas te olette sanonut että että itse asiassa ei tämä aloite tuo yhtään mitään lisää että nämä ovat jo voimassa olevaa lainsäädäntöä vastustatteko te siis voimassa olevaa lainsäädäntöä yksissä puheenvuoroissa te olette myös sanonut että on aivan hyvä tämä nykyinen lainsäädäntö joka on teidän mielestänne tiukka ja sitten teillä on ollut sellaisia puheenvuoroja joissa te kerrotte että itse asiassa on aivan hyvä että suomella on löysemmät käytännöt kuin muilla mailla koska tämä luo pitotekijän jolla me saamme pidettyä ihmisiä tässä maassa paremmin ja sitten te olette seuraavaksi jo sanomassa että niin mutta ei näitä lainsäädäntöjä oikeastaan voi vertailla eli kertoisitteko te nyt eduskunnalle onko suomella tiukka vai löysä politiikka kansalaisuuksien jakamisessa te olette väittänyt molempia toisekseen onko tämä tiukkuus tai löysyys hyvä vai huono asia siitäkin te olette esittänyt kahdenlaisia väitteitä ja voiko vai eikö voi vertailla lainsäädäntöä suomen ja muiden maiden välillä jos ei voi niin miksi ei voi nämä ovat jääneet hyvin hämäriksi teidän puheenvuoroissanne

arvoisa puhemies äskeisessä puheenvuorossani toin esiin sen että en suoraan lämpene sille ajatukselle että kansalaisuuden saamiseksi edellytettyä oleskeluaikaa suomessa pidennettäisiin mutta sen sijaan olisin kiinnostunut siitä millä tavalla henkilö on integroitunut suomeen ja puhuimme muun muassa kielitaidosta nuhteettomuudesta sosiaalisista verkostoista verkostoista työ ja opiskelumahdollisuuksista ja ja näin edelleen edustaja halla aho nosti esiin tulonsiirroista riippumattomuuden nimenomaan juuri ennen sitä kansalaisuuden hakemista minusta tulonsiirroista täytyy olla yksi kriteeristön osa mutta jos me katsomme että henkilö on ollut suomessa vaikka neljä viisi vuotta ja sitten juuri ennen sitä kansalaisuuden hakemisen aikaa hänellä on työhistoriassaan tapahtunut jotakin eikä hän pystykään olemaan työelämässä ja sen takia saa tulonsiirtoja niin kyllä sellaisessa tilanteessa näkisin että on aika epäreilu tilanne sitten myöskään evätä häneltä se kansalaisuus tällaisen epäkohdan tai epämieluisan elämäntilanteen takia kyllä toivoisin että silloin katsottaisiin sitä henkilön koko historiaa suomessa mitä kaikkea hän on tehnyt mitä hän on yrittänyt tehdä sen eteen että olisi paremmin juurtunut suomeen eikä pelkästään yhtä esimerkiksi muutaman kuukauden tai yhden vuoden ajanjaksoa mutta lähtökohta täytyy olla se että jollakin tavalla pystyy itse oman elantonsa ansaitsemaan yhtenä kuriositeettina tanskasta toisin sellaisen näkökohdan että siellä oli parlamentissa käsittelyssä ennen joulua sellainen aloite että että isisin kalifaatin alueelle tai sotatoimialueelle syntyvä lapsi jolla on mahdollisuus saada kaksi kansalaisuutta ei automaattisesti enää saisikaan tanskan kansalaisuutta jos tämä lapsi siis saa sen toisen kansalaisuuden ainakin vielä ennen joulua tilanne oli se että sekä hallituspuolueet että että oppositio olivat sitä tukemassa halusin tuoda tämän vain esimerkkinä että näitä asioita pohditaan kyllä muissakin pohjoismaissa mutta meidän täytyy olla tietysti tarkkana siinä että että kun suurin osa ihmisistä on hyvillä tarkoitusperillä liikkeellä niin emme hankaloita heidän tilannettaan siinä samalla

arvoisa puhemies olemme keskustelleet nyt pitkään tästä perussuomalaisten ryhmän nimissä tehdystä aloitteesta en ota tässä nyt itse voimakasta kantaa aloitteeseen suuntaan enkä toiseen minusta edustaja kauma äsken määritteli omassa puheenvuorossaan näkemyksensä tavalla joka aika paljon vastaa omia näkemyksiäni tämä aloite tulee huolellisesti tutkia ja selvittää mitä kaikkea tähän liittyy mutta pyysin puheenvuoroni siksi että koska tässä nyt ollaan kuitenkin sivuttu laajemmin maahanmuuttokysymyksiä harvoin täällä käytän kirjoitettua tekstiä mutta kaivoin nyt esille kahdestoista marraskuuta viime syksynä kirjoittamani melko laajan kirjoituksen joka on facebook sivullani julkaistu ja luen siitä nyt yhden kohdan jotta tulee nyt eduskunnan pöytäkirjoihinkin dokumentoiduksi tiivistetyssä muodossa mitä itse näistä keskeisistä asioista ajattelen tässä lukee näin meillä on monenlaista maahanmuuttoa

kovin suuri menestyjä kansainvälisessä kaupassa muista elämänalueista puhumattakaan jos joku haluaa tulkita tämän linjauksen tiukaksi maahanmuuttolinjaukseksi niin en kiistä sitä ja kun tässä edustaja kauma esimerkiksi viittasi tanskan nykyiseen tilanteeseen niin olen huolella seurannut tanskassa sosiaalidemokraattisen puolueen linjauksia näissä kysymyksissä ja nähnyt siellä paljon sellaista joka vastaa omiakin näkemyksiäni mutta niin kuin sanottu tämä on monitahoinen kysymys tässä pitää välttää ylilyöntejä ja tässä halusin äsken tiivistää tuon oman käsitykseni kun keskustelin siis suullisesti erään perussuomalaisten ryhmän edustajan kanssa joka ei nyt ole salissa enkä hänen nimeään tässä yhteydessä mainitse vaikka mitään ongelmaa siitä ei meille kummallekaan varmaan koituisi ja kerroin että kun minulla oli tämä seitsemän kohdan erittely näistä erilaisista maahanmuuttoryhmistä niin olimme yhtä mieltä siitä että siinä neljä ensiksi mainittua ovat ymmärrettäviä ja perusteltuja mutta kolme viimeksi mainittuja ovat sellaisia joita kumpikaan emme haluaisi suomeen oliko hän sitten samaa mieltä minun kanssani vai minä hänen samaa mieltä se on nyt tässä sitten vain semantiikkaa

arvoisa puhemies on ilo tietysti kuunnella että että demariryhmästä tulee tällaisia järkeviä ulostuloja tietysti tässä kun on mainittu tanska tanska ja samoin norja niin siellä kyllä demaripuolue on ottanut semmoisen järkilinjan maahanmuuttoasioissa että nimenomaan pyritään siihen että

edustaja kaumalle olisin kommentoinut sen verran että nyt kun tässä on tämä kymmenen vuoden asumisaikavaade niin kymmenessä vuodessa nähdään jo jäädäänkö sinne tulonsiirtojen varaan vai ei ja se on todettava että että jos tässä sitten loppuvaiheessa kävisikin niin että on ollut yhdeksän vuotta töissä ja juuri ennen hakemuksen jättämistä jää työttömäksi niin voisin jotenkin kuvitella että kun kansalaisuuslakiin on leivottu hirvittävän syvälle tämä kokonaisharkinta siinä kohtaa ehkä sitä harkittaisiin kokonaisuutena edustaja al taeelle on kyllä pakko nyt todeta että ilmeisesti ette ole lukenut kansalaisuuslakia kauhean tarkasti ja se kannattaa lukea jos teillä on sellainen käsitys että se on kovin tiukka tai että tämä meidän prosessimme ylipäätänsä on kovin tiukka tai tai käykää vaikka migrissä vierailulla niin huomaatte että se ei aivan niin tiukka ehkä ole myöskään verrattuna muihin euroopan maihin

puhemies olen käynyt migrissä ja mielelläni lähtisin edustaja rantasen kanssa siellä käymään uudestaan niin että voisimme sitten tutkia yhdessä miten suomen kansalaisuuslakia tai oleskelupaikkahakemuksia tai muita tutkitaan ja ja verrataan muihin maihin nähden ruotsissa on ollut nettomaahanmuuttoa kolmekymmentä luvulta lähtien yhtä vuotta lukuun ottamatta ruotsissa syntyvyystilastot ovat suhteellisen hyviä paljon parempia kuin suomessa itse asiassa euroopan parhaimpia heidän taloutensa on joiltain osin kestävämmällä tolalla kuin suomen edustaja rydman puhui siitä missä kohtaa tässä lakiesityksessä minä koin että oli sellaisia asioita jotka olisivat minun mielestäni hyviä tiukkoja no se että ihminen puhuu suomea on hyvä asia se mahdollistaa integraation minusta tämä vaatimus siitä että osaa kielen ei tainnut muuten kaksikymmentä vuotta sitten olla laissa sehän oli ainoastaan asumisen peruste se tiukennettiin myöhemmin se missä minä olen vastustanut tätä lakialoitetta on siinä että vuosien määrä on lisätty kymmeneen minusta se on kohtuuton ja se on suomen kansallisia intressejä vastaan suomen kansalliset intressit vaativat sitä että meillä on suomessa pitovoimatekijöitä joilla me saamme näitä edustaja lindenin mainitsemia huippuasiantuntijoita jäämään norjassa joka on tässä aikaisemmin mainittu on parempi palkkataso siellä on parempi taloustilanne muutenkin heillä on maailmalla valtava öljyrahasto jolla he pystyvät tekemään erilaisia asioita ja he voivat olla tiukempia tarvittaessa siellä täällä meillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia mutta tässä suomen kansallinen intressi vaatii tällä hetkellä asiantuntijoiden mukaan että suomeen muuttaa noin kahdeksantoistatuhatta nettomaahanmuuttajaa heistä suurin osa ei ole missään tapauksessa turvapaikanhakijoita en ole ihan varma mitä negatiivinen maahanmuutto oikeastaan tarkoittaa koska se on positiivista varsinkin silloin kun maahanmuuttajien lapset kykenevät käymään suomalaisen koulutuksen ja tulevat veronmaksajiksi se on meidän yhteiskunnan vastuu mahdollistaa se heille jolloin neutralisoituvat myöskin kaikki negatiiviset seuraamukset mutta en puhuisi negatiivisesta maahanmuutosta

arvoisa herra puhemies tai potentiaalisille sellaisille joilla nimenomaisesti on jotain tiedollista tai taidollista annettavaa vastaanottavalle yhteiskunnalle ovat kyllä ovet avoinna suunnilleen joka puolella maailmaa he arvioivat varmastikin sitä minne muuttavat lähinnä sen perusteella kuinka hyviä työtarjouksia ja kuinka hyvillä palkkaeduilla millainen verotuksellinen ympäristö uusi maa on toisaalta millainen millainen edellytys siellä on on elää ja olla erilaisista tekijöistä johtuen ja tällaisille maahanmuuttajille kieltämättä ei ole kovinkaan houkutteleva maa jos haluaa tienata paljon ja omalla tietotaidollaan voi tienata missäpäin maailmaa tahansa niin todennäköisesti on aika helppoakin löytää jokin houkuttelevampi muuttokohde kuin suomi todennäköisesti tällaisia muuttajia ei myöskään löysempi kansalaisuuspolitiikka puoleensa vedä sen sijaan löysempi kansalaisuuspolitiikka voi vetää puoleensa aivan muunlaisia muuttajia ja sellaiset muuttajat jotka muuttavat suomeen nimenomaisesti muita maita löysemmän kansalaisuuspolitiikan vuoksi eivät todennäköisesti ole sellaisia muuttajia jotka kovin helposti olisivat suomea myöskään taloudellisesti hyödyttämässä ylipäätäänkin kuulen kyllä ensimmäistä kertaa sellaisen ajatuksen että maahanmuuttajia pitäisi houkutella nimenomaisesti jotenkin löysemmällä kansalaisuuspolitiikalla tai että löysempi kansalaisuuksien jakaminen olisi jotenkin erityisenkin hyvä hyvä keino houkutella osaavaa ja taitavaa väkeä taitaa olla niin että tällainen on niin absurdi ajatus ettei kukaan toistaiseksi vielä sellaista ole kehdannut esittää tervehdin kyllä ylipäätään ilolla sitä että kun tarkastelee sosiaalidemokraatteja eurooppalaisessa perspektiivissä niin nähdäkseni

realismi maahanmuuton suhteen on ollut kovasti lisääntymään päin tanskassa ja norjassa se on aivan ilmeistä ja uskoisin että ruotsissakin toivoa on tilanne ei ehkä ole ainakaan aivan niin toivoton kuin mitä mitä se oli vielä joitakin aikoja sitten ja mitä tulee suomeen niin mielestäni esimerkiksi edustaja lindenin puheenvuorossa oli paljon hyviä pointteja ja se muodosti myöskin loogisesti ja älyllisesti ehyen kokonaisuuden mitä toivoisi useammaltakin edustajalta myös meidän parlamentissamme

arvoisa puhemies edustaja linden puheenvuorossaan siteerasi itseään ja halusi korostaa sitä että maahanmuutto on hyvin monisäikeinen kokonaisuus niin kuin se tietysti onkin olen itse osallistunut tähän maahanmuuttoa koskevaan keskusteluun lähes kahdenkymmenen vuoden ajan että tähän keskusteluun tulee aina uusia ihmisiä mukaan ja heistä jokainen haluaa keksiä tämän pyörän uudelleen että maahanmuuttohan on monimutkainen kokonaisuus että kaikkea maahanmuuttoa ei voi käsitellä samoilla työkaluilla sanoisin että tälle puolelle poliittista spektriä tämä ei ole koskaan ollut epäselvää että maahanmuutto koostuu hyvin erilaisista asioista joita ei voi eikä pidä yrittää käsitellä samoilla työkaluilla oikeastaan teidän puoluekolleganne al taee syyllistyy juuri siihen mistä varoititte omassa hän nosti esille ruotsin ja totesi että ruotsissa on ollut nettomaahanmuuttotilanne kolmekymmentä luvulta lähtien kuitenkin öljykriisiin asti ruotsiin muutti ihmisiä lähinnä kreikasta jugoslaviasta muualta euroopasta tulijoiden valmiudet siis ja ruotsalaisen teollisuuden tarpeet kohtasivat noina vuosikymmeniä täydellisesti ihmiset voitiin panna suoraan satamasta tai lentokentältä tehtaan liukuhihnalle tekemään töitä tänä päivänä tilanne on ruotsissakin hyvin erilainen seitsemänkymmentä luvulta lähtien maahanmuutto on ollut lähes yksinomaan humanitaarista tai perheperustaista mikä on itse asiassa humanitaarista myös koska kyseessä ovat humanitaaristen maahanmuuttajien perheenjäsenet siinä missä ruotsi on muiden länsimaiden tavoin jälkiteollisena yhteiskuntana muuttunut työmarkkinoidensa osalta yhä vaikeammaksi ympäristöksi niin tulijoiden työelämävalmiudet ovat muuttuneet kaiken aikaa heikommiksi jos ruotsin ruotsin kaltaiseen yhteiskuntaan tulee luku ja kirjoitustaidottomia ihmisiä paimentolaiskulttuureista niin heidän edellytyksensä löytää mitään sellaista työtä olisi yhteiskunnan kannalta relevanttia tai tärkeää ovat erittäin heikot edustaja al taee kysyi mitä on negatiivinen maahanmuutto no me emme sellaista termiä käytä me puhumme haittamaahanmuutosta haittamaahanmuutto on sellaista maahanmuuttoa jonka nettovaikutus julkiselle taloudelle on negatiivinen siis jos meillä on maahanmuuttajaryhmä miten se sitten halutaankin määritellä joka kokonaisuutena käyttää enemmän julkisesti rahoitettuja palveluja tai tulonsiirtoja kuin maksaa veroja joilla ne palvelut rahoitetaan silloin kyseessä on yhteiskunnan kannalta haitallinen maahanmuutto tässä ei vielä oteta edes kantaa muihin tällaiseen maahanmuuttoon yleensä liittyviin negatiivisiin ilmiöihin kuten gettoutumiseen lisääntyvään turvattomuuteen

arvoisa puhemies otetaan kantaa suoraan myöskin tähän haittamaahanmuuttoon kun maahanmuuttoa käsittelee tarpeeksi pitkässä aikajanassa niin silloin nämä yhteiskunnalle aiheutuneet kustannukset neutralisoituvat ja tähän päättäjät voivat todella vaikuttaa missä ajassa se tapahtuu se on päättäjien käsissä me voimme tehdä niin kuin ruotsi joka vuosikymmeniä siirsi ihmiset suoraan liukuhihnalle tai me voimme niin kuin suomi tuoda ihmiset ja opettaa heille mistä löytyy esimerkiksi sosiaalipalvelut me voimme itse päättää miten sen teemme meidän kantamme on selkeä pyritään saamaan ihmiset työnsyrjään kiinni mahdollisimman pian suurin osa meistä ihmisistä haluaa työskennellä ja ansaita oman elantonsa ja tämä täytyy mahdollistaa myöskin suomessa niin kuin se vuosikymmeniä ruotsissa mahdollistettiin eli tämä käsite on itse asiassa hyvin kapeasta näkökulmasta katsottuna sellainen kun näkökulmaa laajentaa siihen mitä mahdollisuuksia siitä voi koitua kun sen avaa pidemmälle tarkastelulle niin sieltä saattaa löytyä hyviäkin asioita sitten vielä edustaja rydmanille ketään ei houkutella sillä että tule tänne niin saat viidessä vuodessa suomen passin jos olet huippuasiantuntija huippuasiantuntija tulee suomeen kuullessaan että suomi on sellainen paikka jossa hänen lapsensa voivat turvallisesti kulkea bussissa kotoa kouluun suomi on turvallinen maa tämän ihmisen lapsille ja sen jälkeen kun hän on tämän huomannut ole havainnut tätä muissa maissa missä lapsia mahdollisesti kaapataan missä liikenne on paljon vaarallisempi missä verovaroin ei ole kyetty järjestämään yhteiskuntaa yhtä hyvälle tolalle kuin suomessa niin silloin tämä ihminen todennäköisesti haluaa jäädä suomeen me saamme hänet jäämään sillä että hän vain odottaa sen viisi vuotta ja saa suomen kansalaisuuden me opetamme hänen lapsilleen myöskin suomen kieltä ja näin tämä elämä vain jatkuu tällä tavalla eli ketään ei houkutella sillä viiden vuoden ajanjaksolla vaan me houkuttelemme ihmisiä suomeen koska täällä on turvallista ja hyvä olla

arvoisa herra puhemies on helppo olla edustaja al taeen kanssa samaa mieltä ensinnäkin siitä että olisi varmaankin suotavaa että maahanmuuttaja tulisi pikemminkin töihin muuttamaansa maahan kuin kuin sosiaaliturvan varaan näin ainakin tulkitsin puhettanne toisekseen olen voimakkaasti samaa mieltä siitä että kyllä se on merkittävä houkutteleva tekijä kuinka turvallinen ja vakaa yhteiskunta se maa on mahdollisesti muutetaan käytitte vertausta siitä kuinka turvallista on vaikkapa koululaisen matkustaa yksin se koulumatka jonka hän tekee tämä on varmasti ollut keskeinen suomalaisen yhteiskunnan vahvuus valitettavasti on niin että erityisesti se maahanmuutto joka viime vuosina suomeen on suuntautunut on pikemminkin ollut omiaan rapauttamaan tätä kuvaa suomesta eikä pelkästään kuvaa vaan myöskin realiteetteja sen maahanmuuton johdosta jota viime vuosina on tapahtunut vanhemmat pikemminkin välttelevät sitä että lapset menisivät omatoimisesti kouluun tai joutuvat varomaan enemmän kadulla ja ja katsomaan sen perään missä missä nuoret liikkuvat ja millaisia riskejä siihen liittyy kyllä tämänkaltainen maahanmuutto on nimenomaisesti heikentänyt näitä tekijöitä on todellakin syytä huomata se että maahanmuuttoa on kovin monenlaista ja valitettavasti tilanne on kyllä se että suomi houkuttelee pikemminkin sellaista maahanmuuttoa jonka edellytykset pitkälläkään aikavälillä sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan ovat varsin heikot

sopeutua uuteen vastaanottavaan yhteiskuntaan ovat yleensä varsin heikot erityisen heikot silloin jos hän tulee osana suurta muuttoaaltoa yhdestä ja samasta maasta silloin vasta ongelmia syntyykin on lisäksi kiinnostavaa ja hälyttävää havaita se mikä on havaittu erilaisissa sosiologisissa tutkimuksissa että esimerkiksi bangladeshista joka sinänsä on verrattain maallinen yhteiskunta

tulleiden maahanmuuttajien aivan maallistuneittenkin maahanmuuttajien lapset pruukaavat eurooppalaisessa kontekstissa aika nopeasti radikalisoitumaan sellaisella uskonnollisella tavalla jollaista heidän vanhempansa eivät olleet edustaneet tämä kertoo siitä että tämä kulttuurien kohtaaminen ei aivan ongelmatonta

arvoisa puhemies kun kielitaidoton ja osaamaton tulee suomeen niin kysyisin mihin edustaja al taee aikoo heidät laittaa töihin koska kuitenkin saman puolueen jopa hallituksen ja pääministeripuolueen edustajat ovat tässä vuoden aikana puhuneet kuinka mahdoton on suomea osaavan kouluttamattoman saada töitä tämä on täysin ristiriidassa siinä mielessä minun mielestäni minä olen vähän kritisoinut aikaisemmin kyllä tuota koulutukselle tuodaan ehkä liiankin paljon omaa arvoa on paljon töitä mihin pääsee kyllä duuniin suhteellisen kelvolla palkallakin kun on motivaatio tehdä mutta se että jos jos sdpn edustajat näkevät että suomalainen suomea osaava kouluttamaton ei meinaa saada töitä ja sen takia on pakotettu toisen asteen koulutukseen niin miten kielitaidoton ihminen toisesta kulttuurista voitaisiin suoraan paiskata jonnekin liukuhihnalle ymmärrän sen että ruotsissa se onnistui seitsemänkymmentä luvulla aika hyvin paljon tarvinnut muuta kuin osata joku tietty liike tehdä se oli ihan sama osasiko ruotsia vai ei

herra puhemies sinänsä hyvä että tuo turvallisuusnäkökulma nousi tässä keskustelussa esiin koska juuri sitähän tässä lakialoitteella ajetaan perussuomalaisten mielestä ei tarvita ainoastaan puheita vaan tarvitaan tekoja tekoja jotta esimerkiksi juuri nämä oulun kaltaiset tapahtumat eivät yleistyisi eli että tämä vierasmaalaisten raiskaaminen ei arkipäiväistyisi suomessa enempää tuossa turvallisuudesta puhuttaessa puhuttaessa huomataan että että ehkä teillä on sdpn piirissä tosiaan vallitsevana käsityksenä sellainen että tämä massamaahanmuutto ei tule vaikuttamaan suomen turvallisuuteen se alkaa minusta jo näissä olemassa olevissa realiteeteissa realiteeteissa olla aika aika käsittämätön

sinne demarileiriin pinttynyt ajatus onhan meillä tiedossa juuri nämä tiettyjen ryhmittymien korkeammat prosentit esimerkiksi raiskausrikollisuudessa perussuomalaiset kuitenkin lähtevät lähtevät varmasti siitä että yksilö on yksilö ja se yksilöllinen kohtelu on on annettava ei voi tietenkään sillä tavalla yleistää henkilöihin mutta lainsäädännöllisesti nämä nähtävä kokonaisuutena eli kun tämä asumisaikavaatimus on nykyisin turvapaikkahakemuksesta vain neljä vuotta eli siitä kun jätät sen hakemuksen neljä vuotta eteenpäin olet suomen kansalainen se ongelma on juuri siinä että sen jälkeen kun syyllistyt vaikkapa törkeään lapsen raiskaukseen saat silti jäädä maahan tämä on ihan käsittämätöntä ja vaikka olisit syyllistynyt törkeään lapsen raiskaukseen ennen kuin sait sen kansalaisuuden

ei välttämättä tietenkään tule ilmi silloin kun se tapahtuu vaan siinä voi mennä vuosia että uhri esimerkiksi uskaltaa tehdä siitä rikosilmoituksen ja asia tutkitaan tässä on nimenomaan riskinä se että me emme tunne ihmistä siinä neljässä vuodessa vielä riittävän hyvin ja meidän on nykylailla vaikeampi perua se kansalaisuus kuin antaa se kansalaisuus eli osaltaan tämä tietynlainen varoraja tässä ja sen pidentäminen ei ole näiltä hyvin toimivilta ihmisiltä oikeastaan pois millään tavalla kun tätä miettii mutta sen sijaan se osaltaan on konkreettinen keino joka lisää sitä että suomi pysyisi turvallisena jatkossakin vaikka en tiedä onko se enää mutta ainakin siitä saataisiin turvallisempi
arvoisa puhemies edustaja tavio olette väärässä sdpn suhteen puhuitte myöskin siitä että yksilöt ovat yksilöitä ja ei pitäisi yleistää älkää yleistäkö sellaisia ajatuksia mitä teillä on puolueesta

sdplle turvallisuus on ensisijaista sdp ei hyväksy sitä että me sallisimme sellaista politiikkaa jolla suomalaisten turvallisuus vaarantuisi se on varmaa nythän me puhumme kansalaisuuslaista ja tässä edustaja rydman puhui siitä että tietynlaiset maahanmuuttajat rapauttavat suomalaista turvaa mennään numeroihin suomi tarvitsee tällä hetkellä jotta se pystyisi kestävästi toimimaan tulevaisuudessakin hyvinvointiyhteiskuntana kahdeksantoistatuhatta nettomaahanmuuttajaa ja näistä siis pieni osa tulee suomeen syystä tai toisesta ei siis työperäisin syin mutta muin syin

suurin osa on tullut ja heitä on houkuteltu työn perässä tänne tulee tuhansia kiinalaisia vuosittain intiasta tulee ihmisiä muualta euroopasta tulee ihmisiä näin ollen niistä keitä suomi on houkutellut pieni osa loppujen lopuksi on sellaisia jotka voivat jollain tavalla rapauttaa yhteiskunnan turvallisuutta

edustaja tavio puhui siitä että että neljässä vuodessa tai viidessä vuodessa ei pystyttäisi toteamaan onko ihminen kelpo jäämään jäämään suomeen ja saamaan suomen kansalaisuuden kyllä sen pystyy todistamaan meillä on siihen mahdollisuudet ja sitä on todistettu itse asiassa ihmisellä joka tekee rikoksia suomessa ei todennäköisesti todennäköisesti ole halua saada suomen kansalaisuutta tai jäädä suomeen tällainen ihminen on rikollinen ja hän tietää oikein hyvin että tekemällä rikoksia hän ei pysty jäämään suomeen ja hänet pyrittäisiin todennäköisesti myöskin palauttamaan kotimaahansa jos se on vain mahdollista no kansainvälinen lainsäädäntö kuitenkin estää jos on todennettavissa että ihminen kokee vainoa siellä omassa kotimaassaan häntä ei voi palauttaa se ei tarkoita sitä että hän pystyisi esimerkiksi liikkumaan täysin vapaasti suomessa jos koetaan olevan turvallisuusuhka silloin myöskin hänen hänen kohdallaan menetellään sillä tavalla tämä ei ole sellainen maa jonka koen edustaja tavio teidän kuvailevan tämä ei ole turvaton ja täällä ei voida tulla ja mennä niin kuin halutaan pieni murto osa ihmisiä on tällä hetkellä maan alla esimerkiksi paperittomina joidenkin kohdalla oikeusturva ei ole toteutunut heidän kohdallaan näitä prosesseja täytyy käsitellä uudestaan ja siinä erityisesti migri on tärkeässä asemassa

arvoisa puhemies en tohtisi nyt pidentää tätä keskustelua mutta on pakko tarttua tähän turvalliseen yhteiskuntaan edustaja al taee kuvasi hyvin sitä millainen maa suomi on me perussuomalaiset emme tee näitä lakialoitteita siksi että me haluaisimme olla pahiksia ja tehdä ikäviä lakialoitteita vaan me olemme isiä äitejä joiden lapset kulkevat noilla kaduilla ja sen vuoksi me haluamme säilyttää sen turvallisuuden tässä maassa ja tästä syystä me pyrimme siihen että tähän maahan ei omien pahantekijöiden

kun olette paljon puhuneet työperäisen maahanmuuton lisäämisestä ja sen helpottamisesta no ehkä et sinä vuonna kaksituhattayhdeksäntoista suomeen myönnettiin yli kahdeksankymmentäkaksituhatta myönteistä oleskelulupaa ja näistä on noin tuhatviisisataa näitä niin kutsuttuja erityisosaajia siis korkeasti koulutettuja jotka tulevat sellaiseen työpaikkaan

herra puhemies edustaja rantanen on tässä aivan oikeassa ja viestiä on kovasti välitetty joskus joskus jopa kuunneltu mitä tulee tähän maahanmuuttoon ja sen työllisyysvaikutuksiin mihin salin vasemmaltakin puolelta otettiin vähän kantaa niin on tietystikin niin että työn määrä ei itsessään ole mikään vakio vaan kaikki työ luo aina myöskin uutta työtä siinä mielessä mikäli työntekijöitä on tullakseen sellaisia työntekijöitä vielä jotka yhteiskunnan pelisääntöihin sitoutuvat he ovat ja heidän tulee olla tervetulleita kuitenkin olisi aivan virheellistä lähteä laskemaan että suomi tarvitsee jonkun tietyn numeerisen määrän maahanmuuttajia pysyäkseen sellaisena hyvinvointiyhteiskuntana kuin se on tämä on virheellistä monesta eri syystä ensinnäkin on niin että ei ole olemassa mitään vakiosuhdetta kuinka paljon tarvitaan työelämässä olevia ihmisiä suhteessa siihen väestönosaan joka on työelämän ulkopuolella on kansantaloudellisesti suotuisa asia mikäli on mahdollisimman paljon sitä väkeä joka on työelämässä mukana suhteessa siihen joukkoon joka on työelämän ulkopuolella mutta itse asiassa meidän taloudellinen huoltosuhteemme tälläkin hetkellä on merkittävästi heikompi kuin mitä se oli vaikkapa sata vuotta sitten siitä huolimatta suomi on vauraampi ja hyvinvoivampi yhteiskunta kuin mitä suomi oli tuolloin miksikö näin koska automatisaatio robotisaatio

siihen että samalla työmäärällä samalla henkilömäärällä pystytään tuottavampaan työhön kuin mitä aiemmin kyettiin en näe mitään syytä minkä johdosta tämä kehitys tulisi vastaisuudessakaan pysähtymään nimenomaisesti työn tuottavuuden paranemisen myötä ja koneellistumisen ja automatisaation myötä meiltä kuolee pois jatkuvasti suorittavaa helposti omaksuttavaa työtä ja me vaadimme yhä korkeammin koulutettua yhä laajemmin osaavaa työvoimaa ja tätä työvoimaa vain valitettavasti on loppujen lopuksi aika hankala ulkomailta rekrytoida koska joka on kaikista kilpailluinta on muitakin vaihtoehtoja kuin suomi ja suomen on loppujen lopuksi aika hankalaakin olla se houkuttelevin maa tällaiselle työvoimalle sitä vastoin suomi kyllä houkuttelee tälläkin hetkellä sellaista maahanmuuttaja ainesta jota ei välttämättä kovin helposti voi työvoimaksi kuvailla ja jonka taloudellinen vaikutus suomelle on negatiivinen eikä positiivinen ja joka nimenomaisesti heikentää taloudellista huoltosuhdetta ei tällaista maahanmuuttoa kannata lähteä edistämään koska se vain kasvattaa niitä ongelmia joita sillä kuvitellaan ratkaistavan

arvoisa puhemies nyt kun on tämmöinen hyvä ja puhutaan kielitaidosta niin haluan tähän rinnalle nostaa ei ihan suoraan asiaan liittyvän asian luen huolestuneen viestin jonka olen saanut kansalaiselta mahtavatko oppilaitokset järjestää aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta opetushallituksen määräysten mukaisesti jos se saattaa opetushallituksen perin outoon valoon

oppilaitokset sekä toisen asteen oppilaitokset ammattikoulut ja lukiot ovat saaneet heikosti suomea osaavia ja osittain lähes luku ja kirjoitustaidottomia opiskelijoita joilla on oppilaitosten myöntämä peruskoulun peruskoulun päättötodistus vieläpä hyvin ja kiitettävin arvosanoin opiskelupaikat jaetaan yhteishaussa keskiarvon perusteella ja oppilaitosten toiminta aiheuttaa sekä kustannuksia toisen asteen oppilaitoksille että lisä että tukiopetuksen tarvetta opiskelijavalintaa toivon että välitätte huolen opetushallitukseen

eli me samalla nyt saatamme aiheuttaa omille nuorillemme semmoisen pienen pullonkaulan tähän että ne halukkaat ja innokkaat opiskelijat eivät välttämättä pääse niille ammattialoille joille he ovat pyrkimässä tämän halusin nostaa

tämän keskustelun tueksi no sitten kun edustaja al taee puhui yksilöistä ja ryhmistä niin olen tavannut todella paljon yksilöitä joista osa on erittäin fiksuja ja he ovat pärjänneet täällä oppineet kielen ja he ovat saattaneet työllistyä mutta hekin kuitenkin ymmärtävät sen asian kun minä kerron että jos tiettyjä kansallisuuksia katsotaan ryhminä se on yhteiskunnan taloudelle negatiivista ja valitettavasti se on niin että se seuraava sukupolvikin on negatiivista ei tämä ole mikään helppo asia on olemassa tiettyjä tiettyjä kansallisuuksia jotka eivät ole valitettavasti yhteiskuntamme talouden kannalta positiivisia tuloksia minä näen tavion lakialoite on aivan loistava ja

on hyviä yksilöitä ja valtaosa näistä ihmisistä jotka ovat tulleet tähän maahan on hyviä yksilöitä nyt on aika nähdä heitä myöskin yksilöinä ja siirtää osittain tämä retoriikka siitä että jotkut kansallisuudet tekevät tiettyjä rikoksia tai muuta vastaavaa moneen muuhunkin kontekstiin kuin pelkästään liittyen siihen kansallisuuteen jolloin pystymme ehkä käymään järkevää keskustelua tässä edustaja rantanen puhui siitä että me suomalaiset olemme isiä ja äitejä ja olemme hirveän huolissamme turvallisuudesta lastemme turvallisuudesta myös maahanmuuttajista suurin osa isiä tai äitejä heillä on siis lapsia omia lapsia ja hekin ovat huolissaan omien lastensa turvallisuudesta ja haluavat kasvattaa heitä hyvin kysy keneltä tahansa isältä tai äidiltä että haluatko turvallisen tulevaisuuden lapsillesi niin hän vastaa että kyllä oletko valmis sitoutumaan suomen lakiin jotta tämä asia voitaisiin saada aikaiseksi niin hän vastaisi että kyllä no siellä on sitten näitä yksilöitä jotka eivät välttämättä syystä tai toisesta halua ihmiskunnalle hyvää riippumatta siitä ovatko nämä ihmiset suomalaisia vai eivät näitä meidän yhteiskunnan turvallisuusviranomaisten ja muiden on tarkoitus tarkoitus poimia ja neutralisoida heidän vaaransa neutralisoida ja sitähän jatkuvasti teemme ja näin ollen myöskin jatkuvasti annamme lisää resursseja esimerkiksi poliisille suojelupoliisille ja teemme jatkuvasti työtä deradikalisaation esimerkiksi ennalta estävää työtä hyvin monella eri saralla tämä on se tapa jolla pystytään pitkälti pilkkomaan niitä vaaratekijöitä jotka suomeen sitten mahdollisesti kohdistuvat sitten on ehkä sanottava vielä edustaja rydmanille se että etlan tutkimuksen mukaan maahanmuuttaja tai ulkomaalainen toivottavasti tulevaisuudessa suomalainen ryhtyy yritystoimintaan yhtä usein kuin tavallinen kantasuomalainen ihminen ja sen vuoksi sanoisin edustaja sheikki laaksolle että on monia ammatteja ja työpaikkoja joissa maahanmuuttajat voivat verkostua esimerkiksi henkilö voi tulla pitserian pitserian keittiöön töihin hän ei välttämättä siellä keittiössä muuta kuin sen oman viiteryhmänsä äidinkieltä mutta hänestä voi tulla veronmaksaja ja hän on silloin aivan varmasti tervetullut kassalla oleva henkilö puhuu todennäköisesti suomea vastaa puhelimeen ja puhuu suomea mutta on monia joiden ei ole pakko ja on edelleen sellaisia ammatteja sen vuoksi sanoisin edustaja rydmanille että automatisaatio on hyvä asia mutta meillä on edelleen paljon ihmisiä jotka eivät sen automatisaation vuoksi voi hyvin meidän täytyy mahdollistaa muukin ihmistä pitää ajatella

arvoisa herra puhemies on aivan totta että monet maahanmuuttajat työllistyvät aivan hyvin on sellaisia etnisiä ryhmiä jotka itse asiassa työllistyvät paremmin kuin etniset kantasuomalaiset toisaalta sitten kiinnittää huomiota myöskin se että valitettavasti on monia sellaisia ryhmiä jotka työllistyvät merkittävästi heikommin kuin toiset ryhmät ja ja ovat erittäin yliedustettuina pitkäaikaistyöttömien ja ja muiden työelämän ulkopuolella olevien ryhmien keskuudessa eikä tältäkään asialta pidä silmiä ummistaa itse tähän asiaan kyseessähän on siis lakialoite ja lakialoitteet harvemmin johtavat mihinkään konkreettisiin toimenpiteisiin eduskunnassa mutta ne ovat kuitenkin hyviä välineitä keskustelun nostamiseksi ja tärkeiden yhteiskunnallisten asioiden esiin tuomiseksi sellaisena tämä lakialoite mielestäni erittäin hyvin puoltaa paikkansa ja mielelläni sitä tuen ja ja kannatan ja toivon että se osaltaan luo painetta siihen että istuva hallitus toimenpiteisiin ryhtyisi jos se kirvoittaisi vaikkapa hieman älyllisesti palkitsevampaa keskustelua kuin mitä ehkä aika ajoin olemme tässä salissa saaneet kuulla toisaalta täällä on kuultu myös niin hyviä ja analyyttisiakin puheenvuoroja että ehkä ne tarjoavat sitten hyvää pohjaa vastaiselle keskustelulle ja siinä mielessä toivotan tälle aloitteelle oikein hyvää menestystä

arvoisa puhemies koska olen ainakin toistaiseksi viimeinen henkilö puhujalistalla niin tässä yhteydessä kiitän keskustelusta myös edustaja al taeeta joka urheasti siellä edustaa tuota toisenlaista näkökulmaa kuin suurin osa tai kaikki muut salissa tällä hetkellä olevat keskustelijat haluaisin näistä yleistyksistä sanoa muutaman sanoa muutaman sanan on aivan totta että ihmiset ovat yksilöitä ja jokaista ihmistä pitäisi tarkastella yksilönä mutta lainsäädäntö ei voi lähteä yksilöstä vaan lainsäädäntö perustuu aina yleistyksiin eikä se voi mihinkään muuhun perustuakaan jos ajatellaan jotakin maahanmuuttoon liittymätöntä kysymystä niin meillä on äänioikeuden ikärajana kahdeksantoista vuotta se koskee kaikkia on selvää että osa kahdeksantoista vuotta täyttäneistä on täysin kypsymättömiä ottamaan kantaa mihinkään asiaan ja yhtä selvää on se että osa kuusitoista vuotiaista olisi aivan kypsiä ottamaan niihin asioihin kantaa mutta me emme voi yksilökohtaisesti määritellä sitä kenellä on äänioikeus ja kenellä ei tämä sama pätee tietenkin myös maahanmuuttopolitiikkaan ja ulkomaalaispolitiikkaan esimerkiksi viisumivelvollisuus koskee tietyn maan kansalaisia kaikki nigerian kansalaiset ovat viisumivelvollisia suomeen yksikään yhdysvaltain kansalainen ei ole viisumivelvollinen suomeen kuitenkin on täysin selvää että kaikki nigeriasta tulevat ihmiset eivät ole ongelmallisia ja osa yhdysvalloista tulevista ihmisistä on ongelmallisia kaikki maahanmuutto ei ole ongelmallista suomen kannalta mutta ne ongelmat korostuvat tietyissä maahanmuuttajaryhmissä voidaan nimetä joitakin kansallisuuksia joissa työllistyminen on äärimmäisen heikkoa esimerkiksi irakista ja somaliasta tulleet ihmiset joiden parissa työllisyysaste on ehkä viidentoista prosentin hujakoilla koska suuri osa aikuisväestöstä on pysyvästi työelämän ulkopuolella ja varsinainenkin työttömyyskin on erittäin korkeaa tätä asiaa voidaan ajatella myös maahantuloperusteen näkökulmasta lähes kaikki työllistymisen tai rikollisuuden kannalta ongelmalliset maahanmuuttajaryhmät ovat ovat myös niitä ryhmiä jotka tulevat tänne humanitäärisiä kanavia tai perheenyhdistämiskanavaa pitkin ja tähän ongelmaan on siksi mahdollista vaikuttaa lainsäädännöllä ottamatta kantaa ihmisten taustaan tai ihonväriin tai muihin tällaisiin seikkoihin kun kiristetään turvapaikkapolitiikkaa ja perheenyhdistämiskäytäntöjä muun muassa perussuomalaisten esittämillä tavoilla niin maahanmuuttoon liittyvät ongelmat suurelta osin pystytään poistamaan tai niitä pystytään ainakin merkittävästi vähentämään kiitoksia

arvoisa puhemies myöskin omasta puolestani kiitän kaikkia kollegoita hyvästä keskustelusta ja erityisesti edustaja halla hyvästä yhteenvedosta ja siitä miten viisaasti hän puhui siitä että lainsäädäntö ei voi kohdella yksilöitä vaan lainsäädäntö on tarkoitettu nimenomaan kaikille toki lainsäädännössäkin on silloin tällöin joitain tiettyjä poikkeuksia mikä mikä antaa sille tietynlaista joustavuutta ja inhimillisyyttä sanoisin että että me emme voi säätää sellaista lainsäädäntöä jolla me houkuttelemme valtavasti hyviä maahantulijoita jotka tekevät töitä suomessa ja maksavat veroja suomeen

me samanaikaisesti pyrkisimme esimerkiksi estämään niin sanottua haitallista maahanmuuttoa se on se sama lainsäädäntö joka kohtelee kaikkia se on se sama lainsäädäntö jonka perusteella haluamme myöskin myöntää tätä suomen kansalaisuutta jota perussuomalaiset ovat ehdottaneet sen vuoksi jo nykyisessä laissa on tiettyjä kriteerejä joidenka perusteella ihminen voi saada suomen kansalaisuuden nämä kriteerit ovat hyvin tiukkoja tällä hetkellä vaaditaan integroitumista kielen kautta vaaditaan nuhteettomuutta vaaditaan sitoutumista suomalaisiin elämäntapoihin hyvin monella eri tavalla myöskin kulttuurin ja kielen kautta

tällä viiden vuoden lupauksella voidaan samanaikaisesti myöskin sitouttaa se enimmäismäärä eli tämä noin kaksitoistatuhatta viiva viisitoistatuhatta ihmistä jotka muuttavat maahan työn perässä jäämään maahan ja perustamaan perheensä sen vuoksi nykyinen lainsäädäntö on aika hyvä vaikka se onkin jo tässä vaiheessa suhteellisen tiukka
arvoisa puhemies tässä on keskusteltu maahanmuutosta puolin ja toisin itse tulen rannikko pohjanmaalta ja siellähän meillä on on haluan nostaa tämän esille koskien työperäistä maahanmuuttoa todella suuret suuret haasteet monessa kunnassa työttömyysaste on jopa siinä kahden viiva kolmen prosentin kieppeillä ja tekijöitä tarvittaisiin ympäri suomea mutta myös työperäistä maahanmuuttoa ja yksi seikka joka tuli esiin tässä keskustelussa ja ja jota minä haluan haluan painottaa on se että tarvitaan kaikenlaisia osaajia käsiä esimerkiksi veneteollisuuteen metallialalle ja ja myös

alkutuotantoihin elikkä elikkä ei ainoastaan todella korkeatasoisia asiantuntijoita vaan myös aika leveää osaamista tämän halusin nostaa myös esille tässä keskustelussa kiitos

on perussuomalaisten allekirjoittamana täällä tänään ja taviohan on sen ensimmäinen allekirjoittaja eli ennen kaikkea turvallisuus hyvinvointi ja ja työllisyys ne ovat kaikille suomalaisille todella tärkeitä asioita ja perussuomalaiset ajavat näitä asioita kansainvälisyys on totta kai asia joka on tätä päivää ja itsestäänselvyys emmehän me sitä vastaan ole mitenkään mutta suomen passi ja suomen kansalaisuus on sellainen asia mikä pitää ansaita se ei ole mikään ihan heppoinen paperi ja se että me haluamme pidentää tätä tarkkailuaikaa varmistaaksemme hakijan oikeutuksen suomen passiin on se minkä takia tämä lakialoite on tämä keskustelu on ollut hyvin hyvin värikästä ja on hyvä että sitä on käyty aika monipuolisesti tässä olisi toivonut vielä vähän enemmän porukkaa tänne paikalle kiitos

puhemies tosiaan viime perjantaina tämä edustaja junnilan lakialoite oli täällä salissa ja käsittelimme sitä laajasti ja siinä tuli kyllä sitten laajennettua keskustelua niin että myös puhuttiin aika paljon liikenteestä varsinkin yksityisautoilusta ja ja sen haasteista tässä lakialoitteessa ehdotetaan että ajoneuvoveroa voisi maksaa kahden neljän erän lisäksi myös korkeintaan kahdessatoista erässä ja että kolmen euron maksuerien maksutapalisä poistettaisiin autohan on välttämätön varsinkin maaseudulla autoilijoita kuritetaan nykyään kohtuuttomasti ja siitä me perussuomalaiset myös olemme huolissamme ja sen takia me haluamme pitää tätä asiaa vaikka auto on elintärkeä useimmille niin kulut autoilusta ja auton ylläpidosta ja hankkimisesta ovat liian korkeita tällä hetkellä jos kotitalouksissa on se tilanne jossa maksujen jakaminen vaikka kuukausieriin helpottaisi hieman elämistä se pitäisi mahdollistaa aivan kuten tässä lakialoitteessa on esitetty maksutapalisää ei myöskään saisi laskuun lisätä tämä nyt ei ole kovin suuri asia autoilijan kannalta mutta se voi olla monissa tapauksissa tarpeellinen tämä edustaja edustaja junnilan lakialoite läpi mennessään ei vähentäisi autoilusta tulevaa verokertymää eikä näin näin ollen aiheuttaisi lovea verotuloihin mutta erityisesti vähävaraiselle suomalaiselle se toisi hieman pelivaraa ajoneuvoveron maksamisen osalta tämän vuoksi olen myös allekirjoittanut tämän lakialoitteen

arvoisa puhemies edustaja junnilan lakialoitteessa ehdotetaan että verovelvollinen niin halutessaan maksaa vuosittaisen ajoneuvoveron korkeintaan kahdessatoista erässä nykylain mahdollistaman korkeintaan neljän erän sijaan lisäksi maksueriin lisättävä kolmen euron maksutapalisä ehdotetaan poistettavaksi veron maksaminen kuukausittain helpottaa talouden suunnittelua ja myöskin maksuliikennettä silloin kun ajoneuvo poistetaan liikenteestä väliaikaisesti esimerkiksi talven ajalle ajoneuvoveroa ei tarvitse maksaa liikennekäytöstä poiston ajalta mutta etukäteen maksettu vero hyvitetään vasta seuraavalla verolipulla sitä ei siis palauteta heti koska vero maksetaan nykykäytännön mukaisesti etukäteen saattaa käydä niin että jopa satojen eurojen suuruinen liikaa maksettu vero jää odottamaan hyvitystä useaksi kuukaudeksi kunnes ajoneuvo taas otetaan käyttöön

ja siitä on minullekin tullut henkilökohtaista postia eduskunnan sähköpostiin myöskin tämä kolmen euron suuruinen maksutapalisä on mielestäni kohtuuton ja tulisi poistaa kokonaan ihan kuten tässä aloitteessa esitetään kannatan edustaja junnilan aloitetta